toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksas kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sari essayah peter östmanin kannattamana ehdottanut että toinen ja kolmas lakiehdotus hylätään ilmari nurminen on anneli kiljusen kannattamana ehdottanut että ensimmäinen viiva kolmas lakiehdotus hylätään

ensin päätetään

ja kolmannesta lakiehdotuksesta nyt päätetään ensimmäisestä lakiehdotuksesta

selvä merkitään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksas kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on riitta myller satu hassin kannattamana ehdottanut että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksi

esitän vastalauseen mukaan että

kannatan edustaja nylundin esitystä

rouva puhemies kannatan

puhemies vastalauseen mukaan esitän että neljästoista pykälä poistetaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia nyt esittelypuheenvuoroihin ja siitä käynnistyy sitten keskustelu esittelypuheenvuorot tulevat pitämään ulkoasiainministeri soini kymmenen minuuttia ja toisen puheenvuoron puolustusministeri niinistö viisi minuuttia olkaa hyvä ministeri soini

arvoisa rouva puhemies eduskunnalle on annettu selonteko suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin irakissa koulutusoperaatio on osa isilin vastaisen kansainvälisen yhteenliittymän toimintaa ja vastaus ranskan avunpyyntöön suomi on toiminut peshmerga joukkojen koulutustehtävissä keväästä kaksituhattaviisitoista alkaen noin viidelläkymmenellä sotilaalla suomen osallistumisen nykymandaatti loppuu elokuussa kaksituhattakuusitoista ja tarkoituksena on päättää suomen osallistumisen jatkamisesta vuodella elokuun kaksituhattaseitsemäntoista loppuun samalla koulutustoimintaa on tarkoitus laajentaa neuvonantotoimintaan tämä tarkoittaisi että suomen osallistumisen kokonaisvahvuus olisi syyskuun kaksituhattakuusitoista alusta sata sotilasta hallitus on vahvasti mukana kansainvälisessä kriisinhallintatoiminnassa osana aktiivista ulkopolitiikkaa osallistuminen irakin koulutusoperaatioon on suomelta merkittävä panos koulutamme taistelijoita suoraan isilin vastaiseen toimintaan suomen koulutustoiminta on saanut kiitosta on pidetty menestyksekkäänä puolustusministeri niinistö kertoo laajemmin operaation tavoitteista ja olosuhteista euroopan lähialueiden vakauttaminen on tärkeää toimintamme irakissa on laaja alaista kuten selonteosta ilmenee kriisinhallinta on osa tätä tukea irakin vakauttamiseksi tällä toiminnalla hallitus haluaa puuttua myös muuttoliikkeen juurisyihin yhdysvallat on vedonnut isil vastaisen yhteenliittymän jäseniin viime joulukuussa toiminnan lisäämiseksi suomelta pyydettiin erityisesti koulutustoiminnan jatkamista suomen osallistuminen vahvistaa siten myös transatlanttista yhteistyötä arvoisa puhemies suomen osallistumisen jatkaminen ja vahvistaminen turvallisuussektorin irakissa on samalla yksi vastaus ranskan pyyntöön antaa sille apua lissabonin sopimuksen avunantovelvoitteen pohjalta muistamme kaikki pariisin julman terroristi iskun marraskuussa iskun seurauksena ranska vetosi lissabonin sopimuksen keskinäiseen avunantoon niin piste seitsemään ja pyysi eun jäsenmailta sotilaallista apua myös suomi sai yksilöidyn pyynnön ja olemme sen pohjalta ryhtyneet toimiin viime vuonna annoimme ranskalle sen tarvitsemia lentotunteja kaluston kuljettamiseen nyt siis valmistelemme irakin koulutusoperaation jatkamista ja vahvistamista pohdinnassa on myös libanonin unifil operaation ja malin rauhanturvatoiminnan vahvistaminen konkreettisia toimia ranskan toivomiin ja toteamiin tarpeisiin näillä toimilla tuemme isilin vastaista toimintaa ja vapautamme ranskan resursseja tämä selonteko antaa eduskunnalle hyvän mahdollisuuden arvioida eun keskinäisen avunantovelvoitteen merkitystä kun se on nyt ensimmäistä kertaa käytössä on pohdittu miksi ranska turvautui nimenomaan eun sotilaalliseen avunantolausekkeeseen tähän on hyvät perusteet ranska totesi olevansa sodassa eun yhteisvastuulauseke tähtää maan sisäisten valmiuksien tukemiseen terroristi iskun seurauksena ranska tarvitsi apua nimenomaan maan ulkopuolella ranskassa arvioitiin että eu maat ovat sen avuntarpeiden kannalta keskeisiä ja avunantolausekkeen soveltaminen varsin suoraviivaista samalla voitiin osoittaa että eun puolustusulottuvuudella on merkitystä arvoisa rouva puhemies euroopan unionin keskinäinen avunantovelvoite on merkittävä turvallisuuspoliittinen tekijä velvoite kirjattiin lissabonin sopimukseen ja se ilmentää eu maiden vahvaa yhteenkuuluvuutta on selvää että aseellinen hyökkäys yhtä jäsenmaata kohtaan merkitsee sitä että muut jäsenmaat tulevat sen apuun

kaikin käytettävissä olevin keinoin avunantovelvoitteen arvioinnissa on helppo tukeutua eduskunnan kannanottoihin ulkoasiainvaliokunta totesi vuonna kaksituhattakahdeksan lissabonin sopimusta koskevassa mietinnössään että avunantovelvoite on suomen turvallisuutta lujittava sitoumus ranskan vetoomuksen myötä avunantovelvoitteeseen turvauduttiin nyt ensimmäistä kertaa voimme nyt tosiasioiden pohjalta työntää monta harhakäsitystä syrjään ja vahvistaa velvoitteen vahvan olemuksen ensinnäkin avunantovelvoite on todellinen lissabonin sopimusta käsiteltäessä oli niitäkin mielipiteitä mielipiteitä että kirjaus jää kuolleeksi kirjaimeksi siihen ei koskaan turvauduta näin ei siis ole toiseksi avunantovelvoite johtaa konkreettisiin toimiin muistamme lissabonin sopimusta koskeneesta keskustelusta niin sanotun villasukkakoulukunnan jonka mukaan avunanto on kuitattavissa vähäpätöisin toimin näin ei siis ole kolmanneksi velvoite koskee kaikkia suomi ei ole niin alaviitemaa joka olisi jotenkin velvoitteen ulkopuolinen tai siitä vapautettu kukaan ei ole turvassa jos kaikki eivät ole turvassa arvoisa puhemies kokonaiskuva eun avunantovelvoitteen toimeenpanosta vastaa siis hyvin sitä koskeviin odotuksiin sen käytännön soveltamisesta näemme että avunantovelvoitteen toimeenpano on varsin suoraviivaista suoraviivaista ja nopeaa kuten kriisitilanteessa pitääkin olla avunantovelvoite ei edellytä erillisiä unionitason päätöksiä tai byrokratiaa riittää kun jäsenvaltio pyytää niin muut toimivat suomi ei tunnetusti ole naton turvatakuiden piirissä eikä niitä toteuttamassa mutta eun keskinäisen avunannon piirissä me edustaja heinäluoma olemme huolimatta siitä että eu maiden solidaarisuus on tällä hetkellä maahanmuuton vuoksi kovalla koetuksella on kuitenkin selvää että sotilaallisen hyökkäyksen kohteena oleva eu maa saisi apua toisilta eu mailta suomi antaa nyt osaltaan apua ja odottaa sitä tarpeessa saavansa eduskunta on edellyttänyt että lainsäädännölliset edellytykset avun antamiseen ja vastaanottamiseen ovat kunnossa eduskunta saa pian esityksen kansainvälisen avun

koskevaksi laiksi tämä tulee osaltaan täydentämään kykyämme avun antamiseen ja vastaanottamiseen aivan oikein edustaja heinäluoma kahdeksan vuotta odotettiin ja nyt tuli arvoisa puhemies on aiemmissa kannanotoissaan todennut että eu maiden kesken on olemassa käytännön valmiuksia avun antamiseen ja tämä valmius yhdistettynä eu maiden tiiviiseen poliittiseen yhteenkuuluvuuteen tekee avunantovelvoitteesta merkittävän tämä on sanatarkka lainaus ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä eu ei ole sotilasliitto mutta sen jäseninä on sotilaallisesti kyvykkäitä maita kansainvälisen kriisinhallinnan yhteistoiminnan ja harjoitusten kautta eu mailla on sotilaallinen valmius antaa toisilleen apua ja ottaa sitä vastaan tämä valmius on myös suomen sotilaallista turvallisuutta vahvistava tekijä suomi ei ole yksin

arvoisa rouva puhemies suomi osallistuu kriisinhallintaoperaatioihin tällä hetkellä noin neljälläsadallakahdeksallakymmenellä sotilaalla yhteensä kahdessatoista operaatiossa pohjois irakin erbilissä meillä on oir operaatiossa neljäkymmentäkahdeksan rauhanturvaajaa kouluttamassa irakin kurdistanin peshmerga ministeriön alaisia joukkoja suomalaiset kouluttavat kurdijoukoille sotilaan perustaitoja yksittäisen sotilaan taidoista joukkuetasolle saakka lisäksi koulutetaan pataljoonien esikuntia ja annetaan lääkintäkoulutusta suomalainen kouluttajaosasto irakin kurdistanissa on toiminut alueella nyt noin seitsemän kuukautta ja kouluttanut yli kaksisataa kurdisotilasta kentältä kentältä saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia kurdijoukot ovat olleet aktiivisesti mukana koulutuksessa ja omaksuneet hyvin annetun koulutuksen suomalainen koulutustapa on saanut kiitosta koulutettavilta koulutettavat ovat olleet erityisen kiinnostuneita lääkintäkoulutuksesta miinojen ja improvisoitujen räjähteiden vastaisesta toiminnasta sekä ase ampuma ja taistelukoulutuksesta koulutuksessa tehdään yhteistyötä muiden erbilin koulutuskeskuksen osallistujavaltioiden kanssa yhteistyö on ollut erityisen tiivistä ison britannian ja norjan kanssa nykyinen kansallinen osallistumispäätöksemme on voimassa kuluvan vuoden elokuun loppuun asti nyt olemme hakemassa osallistumispäätökseen kahdentoista kuukauden jatkoa suomalaiset eivät jatkossakaan osallistu rintamataisteluihin isiliä vastaan on tarkoitus jatkaa pohjois irakissa samaan tapaan kuin tähänkin asti lisäksi tarkoituksena on kasvattaa joukkoa toisella noin viiteenkymmeneen sotilaan vahvuisella osastolla joka keskittyisi kurdijoukkojen niin sanottuun advise and assist neuvonantoon neuvonantoon keskittyvä osallistumismuoto olisi jatkumo ja tukisi tähänastista osallistumistamme neuvonanto kohdistetaan niihin joukkoihin muun muassa esikuntiin joita tarvitaan rintamalla ja joita ei voida vetää koulutuskeskuksiin näiden esikuntien yhteydessä toimivat liikkuvat neuvonantoryhmät voivat kerätä tietoa koulutuksen tarpeesta sekä koulutuskeskuksissa annetun koulutuksen vaikuttavuudesta ja välittää saatua tietoa koulutuskeskuksiin koulutuksen suunnittelijoiden tueksi lisäksi on tarkoitus laajentaa lääkintäkoulutuksen antamista isil tai isis tai daesh kuka nyt mitenkin haluaa tätä barbaariorganisaatiota kutsua on kansainvälinen uhka joka on vaarassa levittäytyä myös eurooppaan helmikuun yhdentenätoista päivänä järjestetyn isilin vastaisen koalition puolustusministerikokouksen viesti oli selvä kaikkien tukea tarvitaan isilin kukistamiseksi oir operaatiosta on muodostunut libanonin unifil operaation ohella tärkein puolustusvoimien suorituskykyä kehittävä operaatio suurten joukkojen osallistuminen palvelee parhaiten puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämistä kokemuksia saadaan joukkojen johtamisesta sotavarusteiden toimivuudesta logistisista järjestelyistä ja niin edelleen näitä kokemuksia voidaan tuoda myös kotimaassa annettavaan varusmies ja reserviläiskoulutukseen operaatioista joihin osallistumme vain muutamilla rauhanturvaajilla ei tällaista kokemusta ole mahdollista saada oir operaation osalta merkittävimmät hyödyt puolustusvoimien kotimaan suorituskykyjen kehittämiselle saadaan johtamisesta operaatio antaa siihen osallistuville joukoille kokemusta toimimisesta sodan kaltaisissa olosuhteissa rintamalinjan takana joukkue joutuu kaikessa toiminnassaan huomioimaan mahdollisuuden joutua iskujen kohteeksi tämä kehittää niin palkattuun henkilökuntaan kuuluvien kuin reservin johtajienkin ammattitaitoa johtaa omaa joukkoaan osallistuminen kehittää myös puolustusvoimien osaamista liittouman operaatiossa jossa mikään kansainvälinen järjestö ei toimi operaation johdossa tämä on jo nyt osoittanut meille että toiminta edellyttää tavanomaista yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja valmistelua pääkaupunkien kesken arvoisa puhemies koulutusvienti ja kohdealueen omien sotilaallisten suorituskykyjen kehittäminen ovat nousseet merkittäväksi sotilaallisen kriisinhallinnan muodoksi kohdemaan turvallisuusjoukkoja kouluttavien ja avustavien pienehköjen koulutusosastojen lähettäminen on myös kustannustehokas keino tukea kohdemaita suurten joukkojen lähettämisen sijasta vastaavaa toimintaa on parhaillaan meneillään erityisesti afrikan mantereella osallistuminen irakin turvallisuusjoukkojen kouluttamis ja neuvonantotoimintaan antaa suomelle kokemusta vastaavanlaisiin tehtäviin myös tulevaisuudessa
seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot

arvoisa puhemies

se vetosi lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeeseen pyyntö sai voi sanoa välittömästi jäsenvaltioiden poliittisen tuen ja vakuutuksen solidaarisuudesta arvoisa puhemies
kyseessä on ensimmäinen kerta kun keskinäisen avunannon lauseketta sovelletaan käytännössä ennakkotapauksena voimme todeta prosessin käynnistyneen sujuvasti ottaen erityisesti huomioon että lissabonin sopimus ei ota kantaa siihen miten avunpyyntöä tulisi koordinoida tiedämme jo nyt että tukipyyntö on laajentanut ja vahvistanut jäsenvaltioiden käsitystä keskinäisen avunannon lausekkeen soveltamisesta vielä on kuitenkin liian aikaista arvioida miten lausekkeen soveltaminen vaikuttaa laajemmin eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tai puolustusulottuvuuden kehittymiseen kyseessä oleva artikla neljäkymmentäkaksi sitoo jäsenmaita suoraan ja korostaa niiden keskinäistä solidaarisuutta yhteisen toiminnan tehokkuuden kannalta järkevä unionin tasolla tehtävä koordinaatio on kuitenkin tarpeen lienee perusteltua jättää soveltamisvaraa siihen mikä taho kussakin tilanteessa kantaa vastuun koordinoinnista ja yhteisen toiminnan johtamisesta useimmiten apua pyytänyt maa tulee olemaan tuo koordinaattori mikään ei keskustan eduskuntaryhmän mielestä estä unionia halutessaan myös omia yhteisiä päätöksiä vastatakseen avunpyyntöön yhteisesti kuten selonteossa todetaan suomi on johdonmukaisesti korostanut avunantolausekkeen poliittista ja periaatteellista merkitystä niin lissabonin sopimuksen hyväksymisen yhteydessä kuin sen jälkeenkin suomi ottaa avunantovelvoitteen vakavasti olemme valmiita antamaan tarvittaessa muille jäsenvaltioille apua ja myös odotamme tarvittaessa saavamme apua muilta jäsenvaltioilta velvoitteen tarkoittamissa tilanteissa tästäkin näkökulmasta arvioiden ranskan aloite on merkittävä ja on hyvä että saamme kokemusta lausekkeen soveltamisesta eu maiden keskinäistä solidaarisuutta arvoisa puhemies testataan monin tavoin näinä aikoina hallituksen arvioitavana on parhaillaan mistä muista toimista ranskalle antamamme apu koostuu keskustan eduskuntaryhmän mielestä luonteva tapa olisi vahvistaa hyvin toimivaa

libanonissa tämä voisi vapauttaa ranskan joukkoja muihin tehtäviin näistä operaatioista omat joukkommehan saavat myös arvokasta kenttäkokemusta lissabonin sopimuksen toimeenpanoon liittyvät olennaisesti myös käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet joiden on tarkoitus mahdollistaa suomelle kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen myös muissa kuin kriisinhallinnan operaatioissa

uudistuksissakin arvoisa puhemies on syytä pitää riittävä maltti ja järki päässä sekä muistaa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja näistä asioista on syytä käydä erikseen perustavanlaatuinen keskustelu huhti toukokuussa kun lakiesitykset saapuvat eduskuntaan arvoisa puhemies suomi on antanut koulutustukea irakin kurdistanin turvallisuusjoukoille yli puolen vuoden ajan noin viidenkymmenen sotilaskouluttajan vahvuudella meillä on kokemusta koulutustuesta ja neuvonannosta myös monissa muissa kriisinhallintaoperaatioissa edellistä lähettämispäätöstä tehtäessä eduskunta arvioi perusteellisesti operaation turvallisuustilannetta riskejä ja merkitystä keskusta pitää tärkeänä että eduskunta perehtyy huolellisesti ajantasaiseen tietoon mandaatin sisällöstä ja operaation turvallisuudesta myös vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteemme on syytä arvioida erbilin operaatioon liittyy myös riskinsä se on syytä tunnistaa ja tunnustaa arvoisa puhemies isilin äärimmäisen julma toiminta syyriassa ja irakissa sekä sen aktiivinen rekrytointi ja yllyttäminen terrori iskuihin eri puolilla eurooppaa lähi itää afrikkaa edellyttävät kansainväliseltä yhteisöltä laaja alaista yhteistyötä isil hallitsee edelleen laajoja alueita irakissa ja syyriassa ja järjestön leviämistä etenkin libyaan on pidettävä todellisena uhkana kuten esimerkiksi pariisin terroristi iskut hirveällä tavalla osoittivat uhkaavat isilin kaltaiset liikkeet myös meidän ja lähialueidemme turvallisuutta myös ykn turvallisuusneuvosto on esittänyt avunpyynnön isilin toimintaa vastaan suomenkin on omien voimavarojensa ja kykyjensä puitteissa syytä kantaa vastuuta terrorismin vastaisessa kamppailussa arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä pitää suomen edun mukaisena vastata avunpyyntöihin ja jatkaa koulutusyhteistyötä irakissa edellyttäen turvallisuuskysymysten asianmukaista ratkaisemista niin joukkojemme toiminta alueella irakissa kuin koti suomessakin turvallisuus on meille sydämenasia

arvoisa puhemies

peshmerga joukkojen kouluttamiseen ensimmäiset suomalaiset saapuivat koulutustukikohtaan heinäkuun kaksituhattaviisitoista lopulla kriisinhallintaoperaation toimikaudeksi on määritelty yksi vuosi elokuun kaksituhattakuusitoista loppuun saakka koulutuksesta on saatu erittäin positiivista palautetta suomi on panostanut muun muassa lääkinnälliseen ja henkiä pelastavan ensiavun koulutukseen arvoisa puhemies nyt käsiteltävässä hallituksen selonteossa selvitetään suomen vastausta ranskan marraskuussa esittämään avunpyyntöön terrorismin vastaisista toimista ranskan pyyntö perustuu lissabonin sopimuksen avunantolausekkeeseen mutta jokainen jäsenvaltio vastaa siihen omin kansallisin toimin suomi esittääkin pohjois irakin turvallisuusjoukoille annettavan tuen laajentamista viidelläkymmenellä sotilaalla syyskuusta kaksituhattakuusitoista alkaen vuoden ajaksi kriisinhallintaoperaation laajentaminen olisi samalla vastaus yhdysvaltojen esittämään pyyntöön lisätuesta terrorismin vastaiselle koalitiolle lähetettävät sotilaat osallistuisivat kurdistanin turvallisuusjoukkojen esikuntien neuvonantotoimintaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää kantaa kortemme kekoon terrorismin torjumiseksi ja isil järjestön hävittämiseksi on luonnollista että avunpyyntöön vastataan vahvistamalla jo olemassa olevaa kriisinhallintaoperaatiota no miksi operaatioon osallistuminen on kannattavaa miksi se on perusteltua perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että on suomen kansallisen edun mukaista vahvistaa ja jatkaa osallistumista irakin operaatioon osallistuminen antaa ensinnäkin valmiuksia oman kansallisen puolustuksen kehittämiseen sotilaamme saavat arvokasta kokemusta joukkojen johtamisesta ylläpidosta ja operoinnista sekä sotilaallisesta yhteistyöstä

avunantolausekkeeseen vedotaan nyt ensimmäistä kertaa kaikki jäsenvaltiot ovat vastanneet ranskan avunpyyntöön useimmat suomen tavoin joko laajentaen tai jatkaen sotilaallisia kriisinhallintatoimiaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä avunantolausekkeen soveltaminen ja jäsenmaiden sille antama yksimielinen poliittinen tuki vahvistavat euta euta turvallisuusyhteisönä

tilanne pohjois irakissa operaation myötä rauhoittumaan ja isilin toimintaedellytyksiä heikennettyä edesauttaa se irakin tilanteen tasaantumista ja hillitsee siten maastamuuttoa haluamme kantaa omalta osaltamme kansainvälisen vastuumme

arvoisa puhemies kulunut vuosi on ollut raskas euroopassa epävakaus ja turvattomuus ovat lisääntyneet kiihtyvällä vauhdilla kun naapurissa palaa savu saavuttaa myös meidät syyrian sisällissota ja sen lainehtiminen lähialueille tappaa jatkuvasti lisää ihmisiä ja tuhoaa ihmiskohtaloita ja yhteiskuntia aiheuttaen toivottomuutta ja radikalisoitumista euroopassa tämä näkyy historiallisen suurena pakolaismääränä sekä tuhoisina terrori iskuina alueella pari vuotta vahvistunut isil on aikamme suurimpia turvallisuusuhkia vuoden aikana isilin terroristit iskivät kahdesti pariisiin iskut osuivat euroopan sydämeen ja voima tuntuu meissä kaikissa eurooppalaisissa ranska teki marraskuussa historiallisen päätöksen ja pyysi euta aktivoimaan keskinäisen avunannon velvoitteen puolustusministerit hyväksyivät avunpyynnön yksimielisesti ja turvatakuuartikla heräsi paperilta eloon suomella on globaali ja eurooppalainen vastuu tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta linjasivat nopeasti että suomi vastaa ranskan avunpyyntöön poliittisesti ja konkreettisin toimin lainsäädäntömme estää toistaiseksi sotilaallisen avunannon ulkomaille ja siksi sotilaallinen kriisinhallinta on nyt valikoitumassa suomen vastaukseksi suomi on syyskuusta kaksituhattaviisitoista alkaen osallistunut irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön pohjois pohjois irakin erbilissä tätä operaatiota on siis tarkoitus pidentää ja vahvistaa samalla vastaamme yhdysvaltojen joulukuussa esittämään pyyntöön lisätuesta isilin vastaisen yhteenliittymän toimintaan kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää monikansallisen operaation jatkamista erittäin perusteltuna eduskunnan saamassa selonteossa todetaan että isilin etenemisen pysäyttäminen ja järjestön hajottaminen vaatii pitkäjänteistä toimintaa ja laajaa keinovalikoimaa yhteenliittymän ansiosta isil onkin menettänyt alueita irakissa ja sen suorituskyky on heikentynyt nyt jos koskaan työtä on jatkettava suomen maine irakissa on hyvä ja suomalaisten antama koulutus ja koulutustapa ovat saaneet hyvää palautetta kurdistanin peshmerga joukoilta selonteon mukaan kouluttajaresursseja ei tarvitse lisätä mutta suomen olisi hyvä osallistua lisäksi neuvonantotoimintaan siten voitaisiin kerätä tietoa koulutustarpeista ja arvioida annetun koulutuksen vaikuttavuutta osallistuminen tarjoaa selonteon mukaan myös kansallisen suorituskykymme kannalta arvokkaita kokemuksia operoinnista vaativassa neuvonantotehtävässä turvatakuiden aktivoiminen oli tärkeä ennakkotapaus ja iso askel eun yhteiselle turvallisuus ja puolustuspolitiikalle suomelle sotilasliittoon kuulumattomana maana on äärimmäisen ettei artikla ole vain kuollut kirjain paperilla jos suomi olisi hyökkäyksen kohteena sotilaallisen tai muun toivoisimme mekin vahvaa tuenilmausta muilta mailta tulee kuitenkin muistaa että keskinäisen avunannon lauseke ei tarjoa samaa suojaa kuin naton viides artikla eun tuoma turva on lähinnä symbolista ja poliittista naton kovaa ja konkreettista

kehitysyhteistyön kautta ja suuntaa alueelle huomattavan määrän humanitaarista apua ensisijaisen tavoitteen onkin oltava ettei kenenkään tarvitse lähteä kotoaan valitettavasti irakista lähtee myös suuri määrä ihmisiä jotka eivät ole akuutissa hädässä heillä on oikeus muuttaa siirtolaisina muualle mutta sen on tapahduttava laillista kautta suomi ja eurooppa eivät ole velvollisia ottamaan kaikkia vastaan vapaaehtoisten palautukset toimivat mutta suomen on saatava irakin kanssa sopimus joka kattaa myös niin kutsutut pakkopalautukset me autamme ja tuemme irakia kykymme mukaan mutta myös irakin on kannettava vastuunsa kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaakin ministeri soinia tekemään hartiavoimin töitä toimivan palautussopimuksen eteen kriisinhallinta ei ole ilmaista operaatioon tarvitaan lisää rahaa kyse on kuitenkin merkittävästä ulko ja turvallisuuspoliittisesta valinnasta valinnasta jolla osoitamme vastuunkantoa ja edistämme siten myös turvallisuuttamme nykymaailmassa vastuu on yhteinen ja suomen turvallisuutta puolustetaan välillä kaukanakin maantieteellisistä rajoistamme

arvoisa rouva puhemies

turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa osallistuminen koulutusyhteistyöhön irakissa on suomen vastaus ranskan avunpyyntöön pariisin valitettavien marraskuisten terrori iskujen iskujen jälkeen osallistuminen koulutus suomelle sopiva ratkaisu jolla voidaan vaikuttaa siellä ongelmien alkulähteillä irakin operaatioon osallistumalla suomi voi myös kantaa vastuuta ykn jäsenenä terrorisminvastaisessa rintamassa lissabonin sopimuksen avunantolauseke on sekä poliittisesti että periaatteellisesti hyvin merkittävä eu maiden solidaarisuutta punnitaan nyt kun lausekkeeseen vedottiin ensimmäisen kerran sosialidemokraattien lähtökohta on että myös jatkossa jokaisen maan tulee voida harkita avun muotoja omista lähtökohdistaan ja avun tulee perustua kahdenvälisiin sopimuksiin ranskan avunpyynnön vaikutuksista olisi ollut tarve saada selvitys eduskuntaan jo viime syksynä eduskunnan on yhä tarpeen saada keskustella avunantolausekkeen aktivoimisesta laajemmin kuin nyt vain tämän yhden koulutusoperaation osalta arvoisa puhemies samalla kun suomi ja muut yhteenliittymän maat osallistuvat alueella sotilaalliseen kriisinhallintaan on selvää että kestävää ratkaisua ei saada pelkästään näillä toimilla isilin kukistaminen ei ole riittävä teko alueen vakauttamiseksi iskenyt omilla toimillaan turvattomuuden ja taloudellisen ahdingon tuottamaan toivottomuuteen toisaalta on hyvä muistaa että irakissa demokratian vientihanke epäonnistui ja johti maan jakautumiseen konflikteista kärsivälle alueelle on luotava edellytykset vakaan ja turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen humanitäärisen avun ja kehitysyhteistyön kautta tehtävät panostukset ovat tärkeitä askelia näiden alkuun laittamiseksi sinisilmäisiä ei kuitenkaan kannata olla isilin heikentäminen vie pois yhden ongelman mutta ei ratkaise koko solmua on tärkeätä että suomi tarkkailee turvallisuustilanteen kehittymistä irakissa lisäksi tarvitaan valppautta erilaisten turvallisuusuhkien mahdollisen mahdollisen kasvun arvioimiseen täällä koti suomessa arvoisa puhemies isilin kukistaminen ja alueen vakauttaminen on paikallisesta näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää mutta luo uhkia myös kaikkialle maailmaan lisäksi on huomioitava että isil on merkittävä syy muuttoliikekriisin takana joka on ratkaistavissa vain konfliktien alkulähteillä monilla ei ole ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä liikkeelle ja tämän me näemme nyt konkreettisesti euroopassa kriisin ratkaisun avaimet piilevätkin monialaisessa ja pitkäjänteisessä työssä tämä ei nyt kuitenkaan näy kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön budjetoinnissa koko kehyskaudella sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahat ovat laskusuunnassa lisäksi hallitus on tehnyt yli neljänkymmenen prosentin leikkaukset kehitysyhteistyöhön sosialidemokraatit pitävät näitä linjauksia lyhytjänteisinä ja kestämättöminä vielä viime keväänä hallitus suunnitteli vähentävänsä sotilaallisen kriisinhallinnan henkilömäärää jopa yhdeksäänkymmeneen henkilöön vuodessa tänään käsittelyssä irakin operaatioon suunnitellaan sataan sotilaan sotilaan vahvuutta lisäksi suunnitelmissa tai ehkä jo luvattuna on unifil operaation jatkaminen libanonissa nyt on ehkä syytä kysyä mikä mahtaa olla tämä hallituksen yleislinjaus kriisinhallintaan arvoisa puhemies keskustelussa oleva irakin koulutusyhteistyön jatkaminen tuo esille sen että tarve kansainväliselle yhteistyölle ei ole viimeisten vuosien aikana lainkaan vähentynyt päinvastoin olisi siis vastuutonta vähentää yhteistyötä nyt kun sille on entistä suurempi

arvoisa puhemies

irakin alueille valtioiden rajat rikkova isis aiheutti voimakkaan paikallisen ja kansainvälisen vastareaktion erityisesti brutaalien ihmisoikeusrikosten vuoksi pohjois irakin kurdialueet muodostivat alusta saakka keskeisen osan isisin vastaista rintamaa vuosi sitten eduskunta hyväksyi suomen osallistumisen kurdien peshmerga joukkojen koulutukseen tehtävä oli ja on vaarallinen kiinnitimme silloin erityistä huomiota joukkojen omasuojaan ja operaation turvallisuuteen samat varaukset on nyt paikallaan toistaa arvoisa puhemies vuodessa on tapahtunut paljon suurvallat venäjä ja yhdysvallat ovat kumpikin tahoillaan mukana syyrian sotatoimissa ja rauhanneuvotteluissa näiltä neuvotteluilta toivomme nopeita tuloksia siviiliväestön suojaamiseksi pariisissa marraskuussa kaksituhattaviisitoista tehdyt terrori iskut ovat tuoneet isisin uhan myös eurooppaan ranska esitti eun jäsenmaille avunpyynnön lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeen neljäkymmentäkaksi piste seitsemän mukaisesti

arvoisa puhemies ranska olisi voinut käyttää myös eun yhteisvastuulauseketta eli artiklaa kaksisataakaksikymmentäkaksi joka kattaa yhteisön toimet muun muassa terrori iskun tai luonnononnettomuuksien varalta vihreiden mielestä on perusteltua että eu valmistelee ja harjoittelee yhteistoimintaa niin keskinäisen avunannon lausekkeen kuin yhteisvastuulausekkeenkin osalta myös jatkossa suomen kannalta on tärkeää että nämä artiklat eivät ole vain kuolleita kirjaimia vaan niiden avulla voidaan mobilisoida todellista apua ulkoministeriön työryhmä kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvän lainsäädännön uudistamiseksi jätti mietintönsä helmikuussa tästä odotamme hallituksen esitystä vielä tämän kevään aikana oman lainsäädäntömme on oltava ajan tasalla eurooppalaiseen turvallisuusyhteistyöhön osallistumiseksi arvoisa puhemies syyrian kriisin vuoksi irakin sisäinen tilanne on jäänyt vähemmälle huomiolle suomeen on kuitenkin tullut poikkeuksellisen paljon juuri irakilaisia turvapaikanhakijoita usan ja ison britannian johtama koalitio syrjäytti irakissa saddam husseinin hirmuhallinnon vuonna kaksituhattakolme kaksi vuotta myöhemmin koalitio siirsi vastuun maasta irakin omalle hallinnolle saddam husseinin baath puolue tuhottiin ja maan vanha eliitti virkamiehet ja upseerit syrjäytettiin hallinnosta puhdistus tehtiin myös turvallisuus instituutioissa poliisissa armeijassa ja rajavartiolaitoksessa koulutetut ihmiset ajettiin yhteiskunnan marginaaliin koska he olivat olleet baath puolueen kannattajia tämä suuri puhdistus loi valitettavasti pohjan irakin sekasorrolle ja katkeruudelle ja isis on saanut siitä osan käyttövoimaansa entiset baath puolueen kannattajat arabisosialistit päätyivät kokonaan vastakkaiseen ideologiseen leiriin ääri islamilaisten al qaidan ja isisin tukijoiksi isisin kutsuhuuto kesäkuussa kaksituhattaneljätoista islamilaisesta kalifaatista sai jalansijaa niissä ihmisissä joiden tie oli muuten pystyssä nämä seuraukset valitettavasti tiedämme samalla kun asetamme omia joukkojamme irakin kurdien peshmerga joukkojen kouluttajiksi on hyvä muistaa että useamman armeijan malli ei missään maassa pitkällä aikavälillä ole kestävä meidän on on siis kiinnitettävä huomiota myös irakin hallinnon kehittämiseen

arvoisa puhemies pakolaisten suuri määrä on poikkeuksellisen konkreettisella tavalla osoittanut sen mistä rauhanliike ja kehitysyhteistyöjärjestöt vuosikymmenten ajan ovat puhuneet suomi ei elä erityksessä jännittynyt tilanne lähi idässä pohjois afrikassa ja saharan eteläpuolella näkyy arjessa myös täällä suomella on ja vastuu edistää ihmisoikeuksia rauhaa ja demokratiaa myös maan rajojen ulkopuolella kauniita periaatteita on kuitenkin helpompaa lausua ääneen kuin johdonmukaisesti soveltaa ulkopolitiikan perustana sota irakissa ja syyriassa on surullinen esimerkki siitä miten alueellisen valtakamppailun ja taloudellisten intressien asettaminen etusijalle johtaa konfliktien pitkittymiseen ja monimutkaistumiseen valtioneuvoston selonteossa suomen osallistumisen laajentamista perustellaan lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeella tällä vastataan sekä ranskan esittämään tukipyyntöön että yhdysvaltojen esittämään pyyntöön lisätuesta daeshin vastaisessa taistelussa vasemmistoliitto näkee suomen vahvuudet rauhanturvaamisessa yk operaatioissa rauhanvälityksessä ja siviilikriisinhallinnassa ja painotamme että jokaisella maalla tulee olla oikeus päättää annettavan tuen muodosta

tätä periaatetta ei ole sovellettu johdonmukaisesti syyrian kurdialueiden puolustusyksiköt ovat taistelleet kaikkia muita maajoukkoja menestyksekkäämmin daeshia vastaan ne ovat vapauttaneet useita daeshin hallinnassa olleita strategisesti tärkeitä kaupunkeja kyliä ja huoltoreittejä yhdysvallat ja venäjä ovat tukeneet ypgn joukkoja ilmaiskuilla sen sijaan nato maa turkki käy sotaa syyrian kurdien autonomista demokratiahanketta vastaan tukemalla syyriassa toimivia salafi jihadistiorganisaatioita sekä tulittamalla kurdijoukkoja syyrian puolella

ja siviilikriisinhallinnan lisäksi edesauttaa vakautta ja ihmisoikeuksia lähi idässä olemalla johdonmukainen ulkopolitiikassaan suomi on vienyt asetarvikkeita niin saudi arabiaan kuin turkkiin miten on mahdollista että turkin sotapolitiikka maan omilla kurdialueilla ja syyriassa sekä maan ihmisoikeustilanteen huononeminen eivät ole millään tavalla vaikuttaneet suomen turkki suhteisiin vähintä mitä suomen ja eun on välittömästi on vaatia turkkia lopettamaan sotatoimet vastapainona jopa kuuden miljardin taloudelliselle avustukselle muuten me rahoitamme lähi idän epävakautta vaikka samanaikaisesti toisaalta pyrkisimmekin tukemaan rauhan rakentamista kouluttamistoiminnan kautta

arvoisa puhemies on tärkeää että eleemme ymmärretään tuen mutta myös solidaarisuuden ilmaukseksi ranskalle jos suomi joutuisi tulevaisuudessa julman terrori iskun kohteeksi ja tuntisi itsensä uhatuksi arvostaisimme taatusti sitä että ystävämme eussa tulisivat eri tavoin apuun tämän vuoksi meidän eleemme ranskaa kohtaan toimii myös eräänlaisena vakuutena vastaavasta tukieleestä meitä kohtaan jos sitä jonakin päivänä jonakin päivänä tarvittaisiin sitä päivää ei toivottavasti koskaan tule isossa kuvassa kyse on tietysti daeshin vastaisesta taistelusta daesh joka on ehkä aikamme pahin ihmisoikeusloukkausten ilmentymä suomen kaltaisen maan velvollisuutena on olla mukana taistelemassa järjettömiä julmuuksia ja tuhoamista vastaan joiden takana takana daesh eli isil on arvoisa puhemies suomen linjana tulee olla se että kannamme kansainvälisen vastuumme samalla kun me panostamme operaatioihin osallistuvien turvallisuuteen heidän turvallisuutensa on meidän vastuullamme ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo että suomen tulee osallistua turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön irakissa meillä on osaamista jolla voimme edistää alueellisen turvallisuuden ja vakauden paranemista pohjois irakissa meidän ei pidä myöskään unohtaa että operaation tarkoituksena ainakin taustatarkoituksena on edistää vakautta koko maailmassa pidemmän päälle on meidän kaikkien edun mukaista myös sinivalkoisesta näkökulmasta jos daeshin eteneminen voidaan pysäyttää irakissa tosiasia on myöskin se että jokainen kansainvälinen kriisinhallinta tai koulutusoperaatio johon suomi osallistuu tarjoaa meille myös sellaisia kokemuksia joita voidaan hyödyntää sitten täällä kotikentällä

arvoisa puhemies osa suomen ikään kuin klassista turvallisuuspoliittista doktriinia oli aikanaan se että toimimme kansainvälisessä politiikassa pikemminkin lääkärinä kuin tuomarina daeshin tapaisiin ilmiöihin mikään sivistysvaltio ei voi suhtautua puolueettomasti ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattaa lämpimästi suomen osallistumisen jatkamista koulutusoperaatiossa ja neuvontatehtävissä irakissa

arvoisa puhemies

pyrkii ja mihin se kykenee pelon ja kuoleman levittäminen kaikkialle on islamilaiseksi valtioksi itseään nimittävän terrorijärjestön päämäärä vaikka euroopassa tapahtuvat iskut ja niiden uhka herättivät suomessa suurta huomiota on muistettava missä isil levittää eniten hävitystä suuret alueet syyriassa ja irakissa ovat edelleen sen hallussa kansainvälisestä operaatiosta huolimatta samaan aikaan järjestö on lisännyt vaikutusvaltaansa libyassa ja sillä on tukijoita ympäri lähi itää pohjois afrikkaa ja myös eurooppaa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumista isilin vastaiseen operaatioon on hyvä että olemme yhteisessä rintamassa taistelussa terrorismia vastaan viime syksynä nähty etenkin irakilaisten turvapaikanhakijoiden määrän suuri kasvu kertoo siitä että kaukaisiltakin vaikuttavat sodat ja levottomuudet vaikuttavat myös suomeen emme voi työntää päätämme pensaaseen ja olettaa että maailman tapahtumat eivät kosketa meitä

tärkeää kuin ennenkin arvoisa puhemies päätökseen sisältyy riskejä joista on syytä avoimesti keskustella suomalaiset sotilaat toimivat muutaman kymmenen kilometrin päässä rintamalinjasta ja itsemurhaiskut ovat mahdollisia koulutustukikohtien ulkopuolella on uhannut kaikkia sitä vastaan taistelevia maita terrori iskuilla suomesta on lähtenyt henkilöitä taistelemaan terrorijärjestön riveissä taistelijoita on myös palannut ja suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden joukossa on yksittäisiä henkilöitä joita epäillään taisteluihin osallistumisesta ja sotarikoksista irakissa uhkailut eivät saa vaikuttaa päätöksentekoomme uhkakuvat tulee kuitenkin huomioida ja varautua niihin erityisesti vahvistamalla maamme sisäisen turvallisuuden valmiuksia turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön osallistuminen ja operaation vahvistaminen irakissa tuo lisäkustannuksia vaikka suuri osa voidaan kattaa olemassa olevien määrärahojen puitteissa operaatioon osallistuminen kuitenkin lisää osaamistamme ja auttaa kehittämään omaa puolustuskykyämme ja mielestämme kustannukset ovat pienet suhteutettuina siitä saatavaan hyötyyn sotilaallisten toimien lisäksi alueella tarvitaan kehitysyhteistyötä ja humanitääristä apua isililtä vallatuilla alueilla on haasteena jälleenrakentaminen ja uudelleenasuttaminen eduskuntaryhmämme kannustaa selvittämään mahdollisuudet eun siviilikriisihallintaoperaatioon irakin alueella näissä keskusteluissa on syytä pitää esillä myös tarvetta turvapaikanhakijoiden takaisinottosopimuksista niin kahdenvälisesti kuin eu arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa terrorismin vastaiselle yhteistoiminnalle ja suomen osallistumisen jatkamiselle ja vahvistamiselle irakissa
tässä kuulimme ryhmäpuheenvuorot ja nyt on mahdollisuus ministereillä kommentoida näitä puheita ensiksi pääministeri sipilä olkaa hyvä viisi minuuttia ja sitten kaksi muuta ministeriä ja sen jälkeen aloitamme sitten debatin

suomi kannattaa eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan vahvistamista peräänkuulutimme hallitusohjelmassa myös sitä että unionilla tulee olla terrorismin kansainvälisen rikollisuuden ja hybridiuhkien torjumiseksi yhteisiä keinoja totesimme että euroopan unionin ulkopoliittinen yhtenäisyys on keskeistä myös sen kansainvälisen vaikutusvallan kannalta valtiopäivien avauskeskustelussa totesin emme totisesti elä enää lintukodossa meidän on oltava entistä paremmin hereillä ja tehtävä entistäkin aktiivisempaa ulkopolitiikkaa näistä kahdesta asiasta on nyt kyse kun suunnittelemme suomen osallistumisen jatkamista ja vahvistamista turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä pohjois irakin erbilissä yhtäältä on kyse suomen aktiivisesta ulkopolitiikasta muuttuvassa toimintaympäristössämme meidän on oltava mukana meitä koskettavien asioiden syiden ja seurausten hoidossa toisaalta kyse on eurooppalaisesta vastuunkannosta ja eurooppalaisesta turvallisuusyhteisöstä emme tee ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme yksin emmekä tyhjiössä

eu maat vastasivat ranskan avunpyyntöön nopeasti yhtenä rintamana suomi ensimmäisten joukossa yhteinen vastaus ranskan avunpyyntöön osoitti että yhteistyön henkeä euroopasta tiukan paikan tullen löytyy tätä vuosikymmenten aikana rakennettua henkeä meidän on tärkeä vaalia juuri näinä aikoina ranskan vetoaminen lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeeseen oli tärkeä muistutus siitä että tuo lauseke todellakin toimii suomen kannalta tämä on merkittävä asia se tarkoittaa yhtäältä sitä että suomi on sitoutunut antamaan apua toisille eu maille jos tällaista apua meiltä pyydetään toisaalta se tarkoittaa sitä että me voimme odottaa saavamme apua jos sitä muilta eu mailta pyydämme meidän on tärkeä sisäistää se että avunantolausekkeeseen voidaan vedota myös vastaisuudessa senkin vuoksi on tärkeää että päivitämme parhaillaan lainsäädäntöämme sellaiseksi että avun antaminen ja vastaanottaminen on mahdollista

takana oli terroristijärjestö isil siksi oli luonnollista että ranskan avunpyyntö kohdistui monelta osin juuri isilin vastaiseen toimintaan meille suomena on luonnollista vastata ranskan tähän pyyntöön jatkamalla läsnäoloamme pohjois irakin erbilissä missä olemme jo läsnä pystymme samalla vastaamaan myös yhdysvaltojen joulukuussa kaksituhattaviisitoista esittämään pyyntöön lisätuesta isilin vastaiseen toimintaan erbil operaation jatkamisessa ja vahvistamisessa on kyse suomen kansainvälisestä vastuunkannosta kriisinhallintaosallistumisemme lisäksi annamme tälle alueelle myös merkittävää ja kehitysapua ilmoitimme tuoreemmista panostuksistamme lontoon syyria konferenssissa helmikuun alussa

sitten ulkoasiainministeri soini olkaa hyvä riittääkö kaksi minuuttia selvä
arvoisa rouva puhemies muutama havainto ja vastauksia kysymyksiin eli mistä nyt on sitten kysymys kun puhutaan koulutustehtävistä sekä neuvonantotehtävistä silloin kun on kysymys koulutustehtävistä suomen osasto antaa erbilin koulutuskeskuksessa kurdistanin peshmerga taistelijoille koulutusta sotilaan perustaidoista joukkuetasolle asti sekä kouluttaa pataljoonan esikuntaa neuvonantotehtävät suomalainen osasto tukisi kurdistanin turvallisuusjoukkojen prikaati ja pataljoonatasojen esikuntia ja neuvonantotoiminta tapahtuu osin pohjois irakin ja kurdistanin alueen ulkopuolella mutta kuitenkin rintamalinjojen

koulutus ja neuvontatoimintaan osallistuvat ranska kanada iso britannia saksa norja tanska yhdysvallat alankomaat belgia italia espanja portugali unkari australia uusi seelanti ja ruotsi olemme siis oikeassa viiteryhmässä sitten arvoisa rouva puhemies hieman tästä isilin vastaisesta vastaisesta yhteenliittymästä mikä se on ja mitä toimintaa sillä on eli tämä asia tulee kauempaa

tämä perustuu itsessään ykn turvallisuusneuvoston elokuussa kaksituhattaneljätoista hyväksymään päätöslauselmaan siinä pyydettiin ykn jäsenmaita ryhtymään toimiin joilla vastustetaan isilin toimintaa tällä toiminnalla on siis ykn hyväksyntä ja syyskuussa kaksituhattaneljätoista maat käynnistivät kansainvälisen yhteistyön isilin vastaisen toiminnan koordinoimiseksi ja tehostamiseksi pariisin terrori iskujen jälkeen turvallisuusneuvosto antoi niin ikään päätöslauselman tavoitteena vahvistaa terrorismin vastaisia toimia tässä yhteenliittymässä on mukana yli kuusikymmentä maata kaikki eu maat ja kaikki pohjoismaat suomi osallistuu myös tähän arvoisa rouva puhemies sitten muutamassa puheenvuorossa pohdiskeltiin sitä miksi vedottiin keskinäisen avunannon lausekkeeseen eikä yhteisvastuulausekkeeseen käsitykseni mukaan ranska turvautui avunantolausekkeeseen koska se toivoi apua nimenomaan maan ulkopuolella ranska totesi olevansa sodassa ja yhteisvastuulauseke puolestaan tähtää maan sisäisten valmiuksien tukemiseen terroristi iskun seurauksena lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä avunantolausekkeen tulkittiin tarkoittavan sotilaallista tukea jäsenmaalle joka lausekkeen aktivoi nyt uhkakuvat ovat moninkertaistuneet tai moninaistuneet ja samoin käsitys mahdollisen avun muodoista ranskan päätös osoittaa että aktivointi perustuu viime kädessä tapauskohtaiseen harkintaan jossa huomioidaan myös poliittiset ja sotilaalliset näkökohdat näin ikään voidaan todeta että se kumpaan vedotaan riippuu tilanteesta jokainen kriisitilanne ja kansalliset tarpeet arvioidaan erikseen arvoisa rouva puhemies lopuksi hieman siitä päätöksenteosta ja sen nopeudesta ja prosessista eli tp utva käsitteli tätä ranskan pyyntöä joulukuun yhdestoista päivä ja linjasi että suomi tarjoutuu jatkamaan ja laajentamaan osallistumistaan pohjois irakin koulutusoperaatioihin pyrkii laajentamaan osallistumistaan unifil operaatioon ja sitten selvitetään mahdollisuuksia niin sanotun malin operaatiotunnin jälkeen sitten niin ikään suomi luovutti jo joulukuussa ranskalle kaksikymmentäneljä lentotuntia suomen kiintiöstä yhteisessä sac lentokuljetuspoolissa eli toimenpiteet alkoivat välittömästi ei voi sanoa että vasta nyt ollaan liikkeellä liikkeellä ollaan oltu alusta asti ehkä tämä riittää tässä vaiheessa uskon että tulee viljalti muita kysymyksiä niin että palataan

arvoisa rouva puhemies suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan se on tämän hallituksen linja taloudellinen tilanne on vaikea mutta suomi kantaa vastuutaan voi sanoa kokoaan suuremmalla tavalla jatkamalla tässä oir operaatiossa ja laajentamalla osallistumistaan samalla vastaamme myönteisesti myönteisesti ranskan avunpyyntöön samoin yhdysvaltain pyyntöön kuten pääministeri edellä totesi arvoisa puhemies voimankäytöstä pari sanaa suomalaiset eivät siis osallistu taisteluihin vaan kouluttavat ja antavat neuvoja voimaa suomalaiset saavat käyttää ainoastaan itsepuolustukseen ja hätävarjeluun turvallisuustilanne irakissa vaihtelee pohjois irakin kurdistanissa jossa suomalaiset kouluttajat siis ovat turvallisuustilanne on kaksijakoinen rintamalinjalla uhkataso vaihtelee kohtalaisesta korkeaan ja rintamalinjan takana väestö elää suhteellisen normaalia elämää terrori iskujen vaara on kuitenkin aina olemassa niinhän on esimerkiksi afganistanin operaatiossa ollut ja on edelleen suomalaisten joukkojen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota liikkuminen tukikohtien ulkopuolella tapahtuu panssaroiduilla ajoneuvoilla ja sotilaidemme henkilökohtainen varustus on parasta saatavilla olevaa myös kemiallisten taisteluaineiden käyttö on huomioitu mutta ei käy kiistäminen että aina on vaara olemassa arvoisa puhemies kiitos rakentavista ryhmäpuheenvuoroista
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattikeskusteluun nousemaan seisomaan ja varaamaan minuutin mittaisen puheenvuoron painamalla viides

arvoisa puhemies oli merkille pantavaa ja hyvä kuulla että tälle hankkeelle on tukea yli puoluekentän rajojen on tärkeää että meillä keskeisimpiin

löytyy yhteistä näkemystä arvoisa puhemies tässähän tulee mielenkiintoinen kysymys eteen kesällä jos iso britannia päättää lähteä euroopan unionista mitä en toivo se voi nostaa keskusteluun myöskin euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä aivan uusille kierroksille mutta toivottavasti siihen ei ison britannian eron takia jouduta muutoin keskustelua on syytä jatkaa arvoisa puhemies yksi kysymys tässä ministeri soini otti esille vielä tämän harkinnan sen suhteen mennäänkö libanoniin vahvistetaanko sitä osallistumista siellähän ollaan jo kontra malin osallistuminen otin tuossa omassa puheessani kantaa libanonin puolesta se tuntuisi luontevalta vaihtoehdolta meillä on nyt jo väkevä iso osallistuminen ja hyvä osaaminen siellä ja suomalaisten ammattitaitoon siellä luotetaan vahvasti mikä on nyt ajatus edetä tässä asiassa kuinka pian tässä tehdään valintaa ja millä kriteereillä tehdään valintaa vai

arvoisa puhemies tämän lisäksi haluaisin todeta että pieni maamme osallistuu pohjois irakin operaation lisäksi yhteentoista

on kysymyksessä lähi itä afganistan balkanin maat balkanin maat ja

on erittäin tärkeätä että näin tullaan tekemään on myös tärkeätä todeta sotilaiden puolustuksesta että he voivat käyttää sitä niin sanottua itsepuolustusmenetelmää eli voimankäyttöä juuri itsepuolustukseen muutenhan se ei ole sitten soveliasta haluaisin kysyä myös kun tätä tulevaa hallituksen lakiluonnosesitelmää olen hiukan tutkinut siellä myös mahdollistettaisiin sotilaallisen avun antaminen ulkomaille ja laki vahvistaisi suomen asemaa turvallisuuspoliittisena toimijana ja mahdollistaisi keskinäisen avunantolausekkeen soveltamisen täysimittaisena että jos tähän saataisiin jonkinlaista selkoa että onko näin että tulevaisuus

rouva puhemies suomalaisten kouluttajien turvallisuus on automaattisesti asia josta ei tule missään olosuhteissa tinkiä ja nyt neuvonantotoimintaan osallistumisen myötähän toiminnasta tulee liikkuvampaa eli kaluston ja toimintatavan tulee vastata uuteen tilanteeseen puolustusministeri omassa puheenvuorossaan jo tätä aihepiiriä sivusi mutta vielä varmistaisin että

koulutuksiin osallistuvilla osallistuvilla mailla ei ole yhteisiä voimankäyttösääntöjä vaan yksittäiset maat antavat joukoilleen omat voimankäyttösäännöt onko tämä aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia nyt kuluneen vuoden aikana kolmas kysymys liittyy vierastaistelijoihin suomesta on lähtenyt useita kymmeniä ihmisiä taistelemaan isilin riveihin mikä sinänsä on jo jo aivan käsittämätön asia ja heitä on palannut suomeen muutama kymmenen on myös käsittämätön asia että vapaaehtoisesti suomesta isilin riveihin taistelemaan lähtevät ihmiset voivat ylipäätään palata suomeen missä nämä henkilöt tällä hetkellä ovat ja mikä on rangaistus tästä
arvoisa rouva puhemies olen iloinen siitä että on kansainvälisen kriisinhallinnan merkityksestä se ymmärretään kaikkien puolueiden osalta on hienoa että myöskin euroopan unioni nähdään tämmöisenä turvallisuusyhteisönä ehkä voi sanoa että missä eu siellä ratkaisu ja sitä linjaa on varmaan hyvä jatkaa nyt tämmöinen konkreettinen kysymys tähän mitä jo hieman tuossa puheessanikin mietin kun kerran budjetissa ja kehyksissä ei ole varattu näihin semmoista määrää rahoitusta kuin aikaisemmin niin onko sitten ajatus kun näitä nyt on jo luvattu tämä ja se muutama muu operaatio että on tulossa nyt välittömästi samanaikaisesti sitten lisäbudjetti koska niitä euromääriä kun katsoo jotka tällä hetkellä ovat sekä puolustusministeriön puolella että ulkoministeriön puolella niin siellä ei ole tähän rahoitusta

arvoisa puhemies olisin myöskin ihan ilman sarvia ja hampaita kiittänyt ulkoministeriä ja puolustusministeriä hyvin rakentavasta ajattelutavasta suhteessa siihen mitä eusta nyt voidaan saada tässä tilanteessa irti ja miten tätä eu yhteistyötä turvallisuus ja ulkopolitiikassa voidaan jatkaa mielestäni suomen suuri linja tässä säilyy kun emme ole sotilasliiton jäsen niin meidän täytyy etsiä niitä yhteistyömuotoja joita on löydettävissä ja tämä ranskan avunpyyntö yhden tien tähän on tarjonnut olisin silti ehkä problematisoinut juuri sitä onko kaikissa tilanteissa tämä neljäkymmentäkaksi piste seitsemäs artikla se oikea meidän pitäisi ehkä miettiä myöskin että jos tulee joku muukin jäsenmaa joka voi joskus tarvita apua ja käyttää tätä artiklaa kaksisataakaksikymmentäkaksi ja silloin eun neuvosto pitää mobilisoida ja komissio pitää mobilisoida niin miten silloin edetään mielestäni olisi hyvä että tätä keskustelua myös vietäisiin eteenpäin ja ja nyt jo varauduttaisiin näihin eri avunpyynnön muotoihin joita myöskin euroopan unionin jäsenmailta

arvoisa puhemies täällä kaikissa puheenvuoroissa painotettiin daeshin vastaisen taistelun sekä muuttoliikkeen syihin puuttumisen tärkeyttä ja palaan siksi vielä tähän turkin rooliin minulla itselläni oli mahdollisuus vierailla kaakkois turkissa noin kolme viikkoa sitten ja näin siellä itse miten merkittävästi tämä sisäpoliittinen tilanne turkissa on huonontunut kaakkoisosassa on käytännössä sisällissota käynnissä ja sen lisäksi turkki on myös syyllistynyt näihin sotatoimiin pohjois syyrian puolelle joten haluan vielä kysyä miten suomi eussa aikoo toimia jotta turkki saadaan lopettamaan sotatoimensa mielestäni ei ole perusteltua antaa tukea pakolaistilanteen hoitamiseksi sellaiselle valtiolle joka omilla toimillaan lisää pakolaisuutta ja lisää epävakautta lähi idässä

arvoisa puhemies tämä daesh ei ole todellakaan mikä tahansa terrorijärjestö vaan se on järjestö joka todistettavasti pystyy sellaisiin julmuuksiin ja raakuuksiin joita on harvoin nähty tämä tosiasia tekee varmaan myöskin tavallaan tästä koulutusoperaatiosta hieman erilaisen daesh kykenee suunnittelemaan ja myöskin toteuttamaan sekä konventionaalisia että epäsymmetrisiä operaatioita iskuja sen johtamisrakenteet ovat varsin kehitettyjä ja joukot ovat hyvin koulutettuja miten hallitus tai joku ministereistä arvioi tähän operaatioon liittyviä riskejä vähän niin kuin edustaja pelkonen äsken myöskin peräänkuulutti tätä samaa ja millä tavalla näitä osallistuvia suomalaisia on on valmennettu ja koulutettu nimenomaan tätä operaatiota tätä tehtävää tätä haastavaa maastoa ajatellen

arvoisa rouva puhemies tästä keskustelusta voi havaita että te arvoisat ministerit olette saamassa vahvan tuen tälle selonteolle ja esitykselle operaation vahvistamisesta irakissa tässä selonteossa ja muutamissa ryhmäpuheenvuoroissa sivuttiin kysymystä takaisinottosopimuksista näiden turvapaikanhakijoiden suhteen joista todellakin irakista suuri suuri osa on suomeenkin tullut kysyisin nyt ulkoministeri soinilta mikä on tilanne näissä kahdenvälisissä neuvotteluissa irakin kanssa takaisinottosopimuksen saamisesta kenen vastuulla kenen johdolla näitä neuvotteluita käydään onko mitään toiveita että euroopan unioni olisi aktiivinen unionitasolla saamaan takaisinottosopimusta kysyn myös onko kytketty keskusteluun kehitysyhteistyöstä ja humanitäärisestä avusta irakin kanssa tätä takaisinottosopimusneuvottelua

arvoisa puhemies tässä poikkeuksellisen olennaista on nähdä läpi eduskunnan oleva vankka yksimielisyys tässä asiassa ehkä ydin tavallaan on se miten suomi voi antaa apua mutta samalla voi miettiä myös avun vastaanottamisen mahdollisuutta se muodostaa mielestäni ytimen sanon sanon neljä lyhyttä näkökohtaa jotka pitää pitää mielessä nyt ja huomenna ensimmäinen on se että vaikka on kysymyksessä laajan turvallisuuden operaatio niin sotilaallisen kyvykkyyden ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää myös laajan turvallisuuden kyseessä ollen toinen on se että suomen täytyy olla poikkeuksellisen pätevä maa sotilas ja kysymyksissä läpi aikojen kolmas on se että aktiivinen rauhanvälitys kuuluu mitä luontevimmalla tavalla suomalaisen ulkopolitiikan peruspiirteisiin neljäs on se että me emme emme saa unohtaa kehitysyhteistyötä

tämä pohjois irakin operaatio on erittäin tärkeä mutta vielä tärkeämpää on se keskustelu jota täällä nyt käydään tämän taustoista ja sen kytköksistä muistan hyvin kuinka joitakin vuosia sitten vielä naureskeltiin eun ulko ja sehän ei ole mitään eikä anna minkäännäköistä turvaa kun muun muassa tasavallan presidentti muistutti tästä asiasta no nyt kello kello soi vähän toisessa sävyssä tällä hetkellä kun on nähty että sillä on relevanssia ja euroopan unionilla on myöskin mahdollisuuksia auttaa turvapolitiikassa euroopan unionilla ei ole armeijaa mutta sen jäsenmailla on suomelle natoon kuulumattomana maana tämä on äärettömän tärkeä prosessi joka on nyt meneillään että me saamme vahvistetuksi tätä kautta suomen turvallisuuspolitiikan jalustaa se vahvistaa myöskin meidän transatlanttista suhdetta

puhemies onhan se erikoisen myönteistä että näin laaja tuki käytännössä sataprosenttinen tuki on nyt osoitettu täällä keskustelussa tälle erbil operaatiolle osittain se varmaan johtuu isisin julmuuksista jotka ovat herättäneet kaikki näkemään että eihän se näin voi sentään olla tämä elämä täällä maailmassa kun tähän erbil operaatioon aikanaan lähdettiin niin turvallisuus puhutti erittäin voimakkaasti syystä puhuttikin nyt kun on laajennuksesta kysymys ja tulee tämä neuvonantajan rooli tähän lisää niin tämä turvallisuus on vieläkin polttavampi haaste kuin silloin aikoinaan liikkeelle lähdettäessä kysytään omasuojan perään ja ja niin niin edelleen haluan kysyä herra miten suomen sotilaiden voimankäyttösäännöt eroavat muitten siellä olevien sotilaitten säännöistä onko siinä olennaisia eroja

arvoisa rouva puhemies niin kuin tässä aikaisemmin on sanottu on tärkeää että tästä parlamentista löytyy yhteinen vahva tahto siihen että suomi osallistuu kansainväliseen

puolustusministeri niinistö omassa puheenvuorossaan mainitsi että osallistuminen palvelee sotilaallisen suorituskykymme kehittämistä hieno kommentti varsinkin kun viime kaudella puolustusministeri silloinen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja suhtautui huomattavasti nuivemmin tähän kansainväliseen kriisinhallintaan ilahduttavaa on myös se että ulkoministeri soini näkee euroopan unionin turvallisuutta vakauttavana toimielimenä unionina missä eu siellä voi olla myös mahdollisuudet kysyn ministereiltä miten kriisinhallintamäärärahojen taso turvataan tulevina vuosina edustaja paatero tähän jo viittasi pitäisikö eduskunnalle antaa laajempi selvitys suomen osallistumisesta jatkossa

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että kaikki yhdessä toimivat daeshia vastaan se on julma vihamielinen terroristijärjestö sen vuoksi jo viime kaudella vasemmisto tuki sitä että koulutamme näitä peshmerga joukkoja kurdeja lähinnä kurdit ovat sekä pohjois irakissa että pohjois syyriassa kaikkein vahvin vastavoima daeshille mutta samaan aikaan pitää nähdä se että eu käy neuvotteluja turkin kanssa turkki joka on käytännössä sisällissodassa pommittaa tappaa kurdeja pilkkaa ihmisoikeuksia ja pommittaa myös rajojensa ulkopuolella syyriassa kurdeja jotka taistelevat daeshia vastaan nyt kysyisinkin ulkoministeri soinilta mikä on suomen viesti turkille ja mikä on eun viesti turkille miten eu voi toimia tässä tilanteessa samaan aikaan kun käydään neuvotteluja rahoituksesta turkin kanssa niin että turkki ei polje ihmisoikeuksia ja pommita kurdeja

puhemies kiitän kaikkia ministereitä alustuksistaan jotka olivat hyvin selkeitä ja perusteellisia sen suhteen että tämä on hyvä ja perusteltu operaatio tämä oli oivallinen tapa antaa apua ranskalle vapauttaa sen resursseja tai antaa heille mahdollisuus uudelleenohjata resurssejaan terrorismin vastaisessa taistelussa

kansallisen etumme mukainen operaatio etenkin kun siinä vielä puututaan näihin tällä hetkellä hyvin laajan muuttoliikkeen juurisyihin ja autetaan laajemminkin yleistä rauhallisuutta

arvoisa puhemies suomen rooliin sopii ehdottomasti hyvin osallistuminen kouluttamiseen ja neuvonantoon irakissa mutta koska tässäkin operaatiossa on poikkeukselliset riskinsä kuten täällä on useissa puheenvuoroissa otettu esille niin minäkin haluaisin kuulla hiukan tarkemmin miten suomalaisten joukkojen omasuoja on järjestetty ja kuten edustaja kääriäinen tuossa viittasi eroavatko nämä voimankäyttö

toisten kansainvälisten joukkojen säännöksistä ja jos eroavat aiheuttaako se jotakin ongelmaa tuossa operaatiossa toinen kysymys johon haluaisin saada jonkinlaisen vastauksen on on että missä vaiheessa valmistuu mahdollisesti hallituksen arvio niistä muista toimista joista ranskalle antamamme apu jatkossa koostuu

arvoisa rouva puhemies suomelle todellakin sopii tämä koulutustehtävä ja myöskin neuvonantotehtävä erbilissä mutta niin kuin täällä todella monet ovat nostaneet huolensa siitä että tuohon operaatioon sisältyy hyvin poikkeuksellisia turvallisuus ja riskiarvioita niin myöskin omalta osaltani haluaisin kysyä en pelkästään niitä eroja mitä suomalaisilla kriisinhallintatehtävissä olevilla

puhemies euroopan unioni on turvallisuusyhteisö ja se on meidän tämän päivän keskustelun kannalta kyllä suuri asia että se ymmärretään nyt samalla tavalla ranska teki suuren palveluksen unionille mutta myös suomelle kun se otti käyttöön perussopimuksen lausekkeet tämä on kerralla osoittanut että unionin maat välittävät toisistaan ja ovat valmiita myös auttamaan toisiansa haluan kiittää ministeri soinia erinomaisen selkeästä ja hienosta esiintymisestä menisin jopa niin pitkälle että sanoisin että tämä oli ministeri soini teidän paras eduskuntapuheenvuoronne siitä on vaikea ottaa mitään pois siinä myös nähtiin oikein unionin merkitys suomen turvallisuudelle että meidän etujen mukaista on vahva toimiva unioni jossa jäsenmaat tukevat toisiansa tätä linjaa mielelläni olen tukemassa myös jatkossa

arvoisa rouva puhemies on hyvä että yksimielisyys tästä operaatioon osallistumisesta meillä on näitä isisin isilin daeshin kuinka nyt halutaankaan sitä nimittää

todella tarvitaan haluaisin pari kysymystä osoittaa puolustusministerille ensinnäkin näistä riskeistä en niitä nyt toista sen enempää mutta niitä on olemassa jos niihin voitte vastata kun on aiemmin kysytty mutta kysyisin puolustusvoimien kannalta myöskin tietysti ensisijainen tehtävä puolustusvoimilla on omasta puolustuskyvystä huolehtiminen mitä lisäarvoa kansalliseen puolustuskykyyn tämä operaatio tuo mitä me voimme sieltä saada ja lopuksi haluaisin kysyä myös sitä minkälaisissa koulutustehtävissä tarkalleen ottaen

meidän joukkomme tulevat siellä toimimaan ja mikä on osallistuvien joukkojen suhde paljonko on ammattisotilaita ja paljonko on reserviläisiä mukana tässä operaatiossa

rouva puhemies irakin koulutusoperaatio on tärkeä asia alueen vakauttamiseksi daesh terrorisoi aluetta mutta on kansainvälinen uhka koko maailmalle ja myös suomelle kuudenkymmenen vuoden aikana yli neljäkymmentätuhatta suomalaista on osallistunut erilaisiin rauhanturvaamis ja kriisinhallintatehtäviin täällä on puhuttu omaturvasta se on tärkeää mutta aina voi myös sattua se pahin haluan kiittää teitä puolustusministeri niinistö siitä että te myönnätte nyt näille kriisinhallintaveteraaneille veteraanistatuksen stmssä valmistellaan myös kriisinhallintatapaturmalain täydentämistä tämän tulee olla aukoton ja tulee olla varmuus siitä että hoito pahimmallakin hetkellä täyttyy myös psykosomaattisten oireiden osalta kysyisin puolustusministeri niinistöltä minkälaisella aikataululla tulemme saamaan tämän kriisinhallintaveteraaniohjelman loppuun ja maaliin niin että takuu on siitä että kannamme huolen näistä naisista ja miehistä mutta myös heidän perheistään pahimmalla hetkellä

puhemies mitä tulee lissabonin sopimukseen keskinäisen avunannon muotoon ja ja jatkossakin tulee olla niin että se on aito kahdenvälinen prosessi ja että esimerkiksi suomella on täysin suvereeni oikeus päättää siitä mihin se lähtee mukaan ja mitä tulee sitten kansallisen lainsäädännön muutoshankkeisiin niin vasemmistoliiton ryhmä kyllä suhtautuu kielteisesti kielteisesti siihen että lainsäädäntöä muokattaisiin niin että se mahdollistaa suomalaisten sotilaitten lähettämisen sotilaallisen voimankäytön

sunnuntaina on talvisodan päättymispäivän juhlatilaisuuksia ympäri maata suomen itsenäisyys turvattiin vaikka menetykset olivat kovia nöyrä kiitos sotiemme veteraaneille eun avunantovelvoite on suomen turvallisuutta lisäävä kuten ulkoministeri soini totesi kansainvälinen vastuu ja sen parantaminen tuli monen ryhmäpuheenvuoron esittäjän puheessa esille samoin puolustusministerin ja pääministerin kysyisin kuitenkin ministereiltä seuraavaa jos suomi olisi uhattuna tulisivatko eun nato maat yhtä lailla apuun suomea auttamaan kuin naton ulkopuolisetkin maat ja vielä toinenkin kysymys ruotsi on ilmeisesti siirtymässä takaisin yleisen asevelvollisuuden ainakin osittaiseen palauttamiseen suomi on onneksi onneksi pitänyt asevelvollisuutensa koko ajan onko tietoa mihin suuntaan ruotsi on kehittämässä ulko ja turvallisuuspolitiikkaansa suomi on on tehnyt paljon yhteistyötä ruotsalaisten kanssa kansainvälisissä operaatioissa jatketaanko samaa linjaa ruotsissa

rouva puhemies itse asiassa edustaja savola otti tärkeän näkökohdan huomioon että tätä on myös perusteltu että tämä kehittää ja me olemme siellä myös oppimassa sen minä olisin nyt halunnut puolustusministeriltä kysyä että mitenkä on varmistettu että tämmöinen oppimisprosessi siellä sitten tapahtuu sen aikana onko se henkilökohtaisen osaamistason oppimista vai ollaanko meillä sitten puolustusvoimissa

arvoisa puhemies haluaisin myöskin kiinnittää huomiota suomalaissotilaiden turvallisuuteen mutta myös heidän perheidensä turvallisuuteen täällä suomessa ja ja koska uhat ovat tänä päivänä hyvin eri tyyppisiä kuin aiemmin niin onhan tähän asiaan kiinnitetty huomiota myös silloin kun operaatiossa toimiminen sotilaan osalta päättyy että hän ja hänen perheensä suomessa voivat jatkaa turvallisin mielin elämää toinen kysymykseni liittyy siihen että tuntuu että länsimaat ovat monesti aika lailla myöhässä kun näitä terroristi iskuja tapahtuu mikä meidän tietoisuutemme itse asiassa on terroristijärjestöjen suhteen isil ei ole suinkaan ainoa meillä on hizbollah taleban boko haram monia muita ja vaikka saisimme isilin tuhottua silti maailmassa on paljon meneillään sellaista johon länsimaiden ja kansainvälisen yhteisön tulisi vahvemmin reagoida kuinka parannamme tietoisuutta suomessa ja länsimaissa siitä mitä maailmalla tapahtuu

yhdysvaltain johdolla kukisti saddam husseinin onnistuneesti diktaattorin asemasta irakissa tavoitteenahan oli silloin viedä irakiin demokratiaa diktatuurin tilalle saada siellä oikeusvaltiorakenteet syntymään ja tuoda kansalaisille sinne menestymisen mahdollisuutta ja kaikkea hyvää ja pysyvä rauhantila siinä hankkeessa epäonnistuttiin perin pohjin poliittis uskonnolliset vastakohtaisuudet maassa jäivät elämään ja ja vahvistuivat oikeastaan entisestään ja osittain sen seurauksena että tämä vastakkainasettelu on siellä ollut niin mahdotonta ja asemat ovat vaihtuneet toisiksi siellä on päässyt tämä isil järjestö syntymään ääri islamismi on tarjonnut oikeastaan ainoan vaihtoehdon niille jotka toivovat jonkinlaista järjestäytynyttä valtiota kun siellä koko ajan koetaan syvenevää epäoikeudenmukaisuutta kysyisin ulkoministeriltä mitä muita sellaisia hankkeita kansainvälisellä yhteisöllä euroopan unionilla tai laajemmin on vireillä jotka tähtäävät siihen että irakissa yhteiskunta kehittyisi oikeusvaltion suuntaan ja valtiorakenteet kehittyisivät niin että tarve tällaisille ääri islamistisille järjestöille vähenisi

arvoisa rouva puhemies tässä on noussut turkin rooli keskustelussa joten ajattelin hieman kommentoida asiaa turkin roolia sekä suomen että eun näkökulmasta se on todella totta että turkissa on paljon ihmisoikeusongelmia vähemmistöjen kohtelu sananvapausongelmat lehdistönvapauden puute oikeuslaitoksen riippumattomuuden puute nämä ovat todella vakavia asioita ja sulkemalla silmänsä näiltä eu itse asiassa antaa juuri niiden eurooppalaisten eurooppalaisten arvojen

turkin kurdien ja syyrian kurdien välit eivät olleet kauhean lämpimät irakin kur dien kanssa osaavatko ministerit ottaa ottaa tähän kantaa
myönnän vielä kuusi vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen ministereitten vastaukset nämä kuusi henkilöä ovat edustajat elo haavisto pelkonen lindtman räsänen päivi ja kivelä
arvoisa rouva puhemies katson että tämä suomen tekemä yhteistyö on suorastaan kunniatehtävä länsimaisten arvojemme ja eurooppalaisen ystävämme ranskan puolustamiseksi ja tueksi isis on käärmeen pää joka on katkaistava jos haluamme ehkäistä terrori iskuja euroopassa kävin viime viikolla yhdysvalloissa ja siellä keskustelin usean kongressiedustajan kanssa ja sain myös kuulla eri puolueiden presidenttiehdokkaita ja on selvää että yhdysvallat on sitoutunut terrorismin vastaiseen taisteluun mutta siellä huoli tuntui olevan onko eurooppa yhtä sitoutunut ja pystyykö eurooppa turvaamaan rajansa ja tätä tilannetta hoitamaan kysyisinkin arvoisalta ministeriltä ulkoministeri timo soinilta miten suomi aikoo edistää tai pystyy edistämään sotilaallisesti liittoutumattomana maana transatlanttisia suhteita jotta yhdysvaltain kaltainen maa mahdollisimman voimallisesti olisi tässä projektissa mukana koska kyllä terrorismin vastaiseen taisteluun tarvitaan myös yhdysvaltain sotilaallista voimaa

arvoisa puhemies olisin kiinnittänyt vielä huomiota samaan asiaan kuin edustaja kantola sen jälkeen kun isis toivottavasti on voitettu niin valitettavasti irakin tai syyriankaan ongelmat eivät ole ohi tietyllä tavalla epäonnistuimme siinä mitä yritimme vuoden kaksituhattakolme saddam husseinin kaatumisen jälkeen irak on entistä jakaantuneempi etnisiin uskonnollisiin ryhmiin olisin vähän peräänkuuluttanut tätä suurta suunnitelmaa tämän operaation takana nyt tuemme peshmerga joukkoja pohjoisosassa tuemme tavallaan puoliautonomista irakin kurdistania ja tietysti pahimmassa tapauksessahan irak tulee sitten jakautumaan eri alueisiin eli ei saa tätä yhtenäistä hallintoa kuntoon mitkä olisivat ne toimet joilla voitaisiin koko irakia auttaa kestävän kehityksen suuntaan ja ja tulemaan maaksi jossa kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan olisi tärkeätä että tässä takana

ohjelman suhteen on toinen asia liittyy pohjoismaiseen yhteistyöhön sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissahan suomelle usein luontevimpia yhteistyökumppaneita ovat nimenomaan muut pohjoismaat esimerkiksi yhteistyö logistiikan osalta on edullisempaa muiden pohjoismaiden kanssa ja olisin ministereiltä tiedustellut onko

arvoisa arvoisa rouva puhemies todellakin on niin niin kuin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja kari totesi lyhyessä ajassa on suomen eduskunnassa tapahtunut muutos kun lähdimme tähän erbil operaatioon niin keskustelu vuoden takaisesta on kyllä muuttunut tässä salissa paljon positiivisempaan suuntaan toinen huomio on se

mistä on syytä antaa hallitukselle tunnustus että että hallitus nyt vallan poikkeaa tästä hallitusohjelmaan tehdystä kirjauksesta

vetäytyminen näistä kriisinhallintaoperaatioista oli epärealistinen toistan sen kysymyksen jonka edustaja paatero täällä esitti me annamme tuen tälle uudelle linjaukselle ja ja kysymme miten tämä rahoitus on aiottu hoitaa tärkeintä on että se hoidetaan kolmas on sitten kyllä merkittävä miesmuistiin tässä salissa ei ole ollut näin yhtenäistä näkemystä siitä miten eun yhtä tärkeätä ulottuvuutta kehitetään ja tässä mielessä ulkoministeri soinin puhe

arvoisa rouva puhemies edustajien arhinmäki andersson ja ja yanar huoli turkin toiminnasta on kyllä mielestäni erittäin aiheellinen ja on huolestuttavaa jos nyt katsotaan läpi sormien turkin harjoittamia yhä pahenevia ihmisoikeusloukkauksia sanan ja uskonnonvapauden rajoittamista vähemmistöjen oikeuksien rajoittamista kun turvapaikka ja pakolaispolitiikassa haetaan yhteistyötä eun ja turkin välillä

mikä on suomen hallituksen näkemys miten pääministeri tai ulkoministeri kommentoi sitä huolta mitä täältä ensin vasemmistoliiton ja vihreiden

and assist toimintaan se on merkittävä linjaus ja kyllä näihin tehtäviin hakeville hakeville reserviläisille ja aktiivipalveluksessa oleville on tehtävä selväksi minkätyyppisiin hommiin ollaan lähdössä kysynkin millaisia

on tehty aa toiminnasta ja onko pohdittu pohdittu millaisia vaikutuksia näin merkittävä toimintatavan muutos suomalaisessa rauhanturvatoiminnassa aiheuttaa maamme sisäisen turvallisuuden kannalta ottaen huomioon että tällä hetkellä maassamme on lukuisa joukko irakilaisia nuoria miehiä joiden joukossa todennäköisesti on myös

tähän operaatioon kun täällä on tulkittu niin että tässä yleisesti otettaisiin eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaan kantaa niin siihen emme ota tässä kantaa me otamme tähän kyseiseen operaatioon josta selonteko on tehty
nyt ministerit vastaavat pääministeri sipilä sen jälkeen ministerit soini ja niinistö ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies kiitoksia keskustelusta ensinnäkään suomi ei ole hallitusohjelman mukaankaan vetäytymässä kriisinhallintatehtävistä olemme supistaneet supistaneet hallitusohjelman mukaisesti niitä mutta syksyllä teimme päätöksen jatkaa libanonissa nyt tulee tämä päätös edustaja kaikkosen kysymykseen kumpi mali vai vai libanon siitä tehdään kesään mennessä päätös mutta mutta aika luonnollista olisi tuon libanonin operaation laajentaminen edustaja pelkonen kysyi vierastaistelijoista tämä on osa eun terrorismin vastaista toimintaohjelmaa että kriminalisoisimme yhdessä vierastaistelijoiksi lähtemisen sitten tähän turkin ja eun tilanteeseen jaan hyvin sen huolen ihmisoikeuksista ja lehdistönvapaudesta sananvapaudesta tästä käytiin kovakin keskustelu tuolla eurooppa neuvostossa maanantaina emme missään tapauksessa ole myymässä arvojamme mutta sehän että me

tiistaiyönä

tavoitellaan järjestystä ulkorajoille apua leireille ja sitten leireiltä järjestäytyneesti hallitusti kiintiöpakolaisjärjestelmän osana osana tai mikä järjestelmä siihen tuleekaan pakolaiset jaetaan tänne mutta autetaan siellä lähempänä kriisialueita autetaan lähempänä ihmisten ja tämä apu ei siis mene turkille vaan se menee syyrialaisille jotka ovat tuolla leireillä tämä moneen kertaan käytiin läpi emme avusta turkkia vaan avustamme syyrialaisia pakolaisia turkissa

arvoisa rouva puhemies tässä tuli aika paljon kysymyksiä tuli yhdet kehutkin tai tuli useammatkin mutta täytyy nyt oikein edustaja heinäluomaa erikseen kiittää että kyllä teidän kehunne lämmitti enemmän kuin kevätaurinko että kyllä minä tämän loppupäivän elän tällä jo pelkästään

arvoisa puhemies näistä kysymyksistä mitä edustajat kantola ja haavisto ottivat esiin tämä irakin vakauttaminen on tärkeä asia tässä nyt ollaan selvästi sen kanssa tekemisissä että tuli aika paha virhe tehtyä kun juurittiin osa porukasta pois täytyy pyrkiä päinvastoin siihen että saadaan näitä ihmisiä mukaan tässä on on uskontojen välistä vuoropuhelua rauhanvälitystä ja muuta me olemme edustaja haaviston kanssa new yorkissa tavanneet monen näköistä seikkiä ja ja siellä on on se vuoropuhelu tärkeätä jos välit menevät poikki se on huono aina pitää puhua puhua sieltä se ratkaisu saattaa löytyä

keskuudessa kyllä näin on terrorismi ei tunne rajoja uhkataso on suomessa vielä matala mutta ei olematon iskut ovat mahdollisia tästä on julkisuudessa ollut paljonkin puhetta esimerkiksi ennen britannian kansan äänestystä saattaa saattaa jotain tapahtua tällaisia spekulaatioita on toivottavasti mitään ei ei tapahdu mutta tämä uhka on siis olemassa ja todellinen edustaja elo kysyi kysyi transatlanttisista suhteista ne ovat tärkeitä suomi on yksi eop rauhankumppani yhdessä ruotsin georgian jordanian ja australian kanssa ja meille on tärkeätä että myös tätä yhteyttä pidetään yllä sitten irakista ja palautussopimuksista ja turkista tätä palautussopimusasiaa jatkuvasti pidetään yllä viranomaistasolla ja jokaisessa poliittisessa ministeritapaamisessa tämä on vaikea asia siinä suhteessa että osalla eu maita on tämä ja osalla ei ole ruotsilla muun muassa on mutta pakkopalautuksia on pystytty tekemään muutama kymmenen suomesta esimerkiksi vapaaehtoisia palautuksia on yli kolmetuhatta eli tässä on syytä katsoa että näitä molempia raiteita viedään eteenpäin sitten tämä turkki ja kurdikysymys tämä on tämä on hyvin hankala asia koska tähän liittyy vielä näitten mainittujen lisäksi turkki venäjä vastakkainasettelu tällä hetkellä erittäin voimakas ja siinä ovat myös nato maa turkki ja venäjä tämä on todella vaarallinen vaarallinen kuvio sitten toinen tämä kurdiasia tämähän elää kyllä kyllä voimakkaasti tietenkään minkään näköinen terroriteko ei ole hyväksyttävää kyllä hieman ihmettelen meillä on kolme euroopan parlamentin jäsentä jotka ovat esittäneet aivan viime päivinä että pkk poistettaisiin terroristiorganisaatioiden listalta tuskin tämä oikeuttaa pkkn toimintaa ja luo mitään pohjaa sen poistamiseksi tältä listalta aivan kuten pääministeri sanoi osallistumiset jatko tuodaan tänne eduskuntaan kevään aikaan hyvin todennäköistä ja luonnollista olisi olisi varmasti tämä tämä unifil puoli sitten

muutama kysymys tuli tähän kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön siihen me palaamme kyllä vielä moneen kertaan tämä aika ei nyt mahdollista vastaamaan kuin hyvin lyhyesti eli kysymys on siitä että suomeen saadaan yhdenmukaiset päätöksentekomenettelyt jotta voidaan antaa ja pyytää kansainvälistä apua ja kysymys on siis suomen osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön mitä tässä laissa sitten säädetään

puhemies aivan kuten muun muassa edustaja pelkonen totesi tällä erbilin oir operaatiolla ei ole yhteisiä hyväksyttyjä voimankäyttösääntöjä se tarkoittaa sitä että jokainen osallistujamaa on antanut voimankäyttösäännöt omille joukoilleen eroja on edustaja kääriäinen ja edustaja paloniemi mutta tietääkseni ongelmia ei ole ollut suomalaisten osalta voimankäyttösäännöt antaa pääesikunta ja kuten aiemmin jo kerroin voimaa saa lähtökohtaisesti käyttää ainoastaan itsepuolustukseen ja hätävarjeluun edustaja pelkosen ohella edustaja wallin kysyi omaturvasta ja etenkin riskeistä niitä on sitä ei käy kiistäminen tienvarsipommeista tuliylläkköihin ja kaikkea muuta materiaalisen valmiuden lisäksi joukon koulutuksella ja ennalta harjoitetuilla toimintatavoilla pyritään minimoimaan joukkoihimme kohdistuvaa riskiä joutua tuhoisan iskun kohteeksi suomalainen kouluttajaosasto on toiminut alueella jo seitsemän kuukautta joten tietoa ruohonjuuritasolta meillä on jo on kuitenkin rehellisesti myönnettävä että neuvonantotehtävät ovat riskialttiimpia kuin kouluttajatehtävät edustaja savola kysyi tämän lisäjoukon kokoonpanosta kantahenkilökunnan ja reserviläisten suhteesta lisäjoukon kokoonpanosta vastaa puolustusvoimat ja puolustusministeriössä ei ole tietoa valmistelun yksityiskohdista vielä tässä vaiheessa edustaja elovaaralle totean tähän liittyen että sotilaiden läheisten turvallisuuskysymyksiin kotimaassa kiinnitetään huomiota yleisesti ottaen sanoa että liikaa ei pidä kertoa ettei ongelmia tule tämä liittyy myös edustaja kivelän esittämään kysymykseen uskoisin kuitenkin että suojelupoliisi on tilanteen tasalla edustaja vielä totean että oir operaation osalta merkittävimmät hyödyt puolustusvoimille tai puolustusvoimain kotimaan suorituskykyjen kehittämiselle saadaan nimenomaan johtamisesta operaatio antaa kokemusta toimimisesta sodan kaltaisissa olosuhteissa toki rintamalinjan takana sitten oli ainakin edustaja heinonen joka kysyi kriisinhallintaveteraaniohjelmasta ja se on aiheellinen kysymys mehän vietämme kuusikymmentä vuotisjuhlaa suomalaisen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamisen historiassa tästä ohjelman eteenpäinviemisestä haluan antaa kiitoksen edeltäjälleni puolustusministeri carl haglundille ja sen yksityiskohtiin toivon voivani tarkemmin palata myöhemmin mutta yleisesti ottaen voin sanoa että se etenee kuin juna
sitten puhujalistaan

arvoisa puhemies

on perusteltua sekä jatkaa että laajentaa suomalaista kriisinhallintaosaamista on aina arvostettu maailmalla puolustusministeri niinistö kertoi näin olevan myös erbilin osalta hienoa täällä on jo useaan kertaan todettu kuinka kyseessä on tietynlainen win win tilanne sinänsä järkyttävässä tilanteessa jossa terrorismin uhka on arkipäivää yhdyn selonteon toteamukseen kriisinhallinnan kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta suomi onkin ruotsin kanssa ehdottanut että irakissa tuettaisiin oikeusvaltiosektoria tätä tärkeää tukea voitaisiin antaa eun siviilikriisinhallintaoperaatiolle arvoisa puhemies tässä maailmantilanteessa tarvitsemme enemmänkin ymmärrystä sille miten sotilas ja siviilikriisinhallinta yhdessä tukevat yhteistä päämäärää alueiden vakauttamista siten että ihmisoikeusperustainen kehitys mahdollistuu edustaja pelkonen taisi perätä ministeri soinia hartiavoimin työskentelemään palautussopimusten aikaansaamiseksi irakiin itse osoitan ministeri soinille kiitoksen siitä työstä mitä hän hartiavoimin ja vielä enemmän on jo tehnyt ulkoministerinä tässä historiallisen haastavassa tilanteessa

mietin kuka muu muka ulkoministerinä olisi miltei ensi töikseen kauasnäköisesti aloittanut vaikeat neuvottelut palautussopimuksista irakiin puhumattakaan monista muista suomen kannalta oleellisen tärkeistä asioista

arvoisa rouva puhemies koulutusoperaatio irakin kriisinhallintaoperaatio on tärkeä ja suomen on siihen syytä osallistua

osallisia kiittää se mitä irakissa ja syyriassa tapahtuu isisin toimesta on brutaalia toimintaa ja sen estämiseksi täytyy kaikki mahdollinen tehdä sen vuoksi suomen osallistuminen oikeastaan jatko tässä koulutusoperaatiossa on äärimmäisen tärkeä seitsemän kuukautta siellä on oltu viiteenkymmeneen sotilaan voimin ja sen nosto sataan sotilaaseen ja jatko ovat tärkeä signaali myös ulospäin siitä että suomi tahtoo olla näissä merkittävissä tehtävissä mukana tämä korostaa kaiken kaikkiaan myös eun solidaarisuutta sitä että meillä on kykyä antaa apua ja meillä on kykyä myös vastaanottaa apua jos se paha päivä meidän osaltamme koittaisi terrorismin suhteen turvallisuustekijät olivat tietysti se kaiken lähtökohta kun me omia sotilaitamme maailmalle lähetimme olen hyvin hyvin tyytyväinen puolustusministerin kuvauksesta siitä että meidän sotilaillamme on paras mahdollinen kalusto käytössään panssaroidut ajoneuvot ja turvallisuustekijöistä huolehditaan vaikka tämä kuulemamme mukaan on kaksijakoista tietysti riskejä koostuu aina enemmän tai vähemmän riippuen siitä missä tehtävissä siellä ollaan mukana kaiken kaikkiaan sieltä palattaessakin jälkihoito täytyy huolehtia hyvin on hyvä että meidän kriisinhallintatehtävissä mukana olevat saavat veteraanistatuksen tässä täytyy kuntoutuksen puolella huolehtia henkisestä hyvinvoinnista kuten myös fyysisestä näiden operaatioiden jälkeen

erityisesti johtajakokemusta kovista tilanteista ja kovasta toiminnasta niin uskon sen edesauttavan hyvin meidän kansallista puolustuskykyämme puolustusvoimien henkilöstön osalta ja tietysti vaikka vielä eivät yksityiskohdat tiedossa ole toivon että mahdollisuuksien mukaan myös reserviläisillä on osallistumismahdollisuus näihin kovempiin kansainvälisiin tehtäviin summa summarum haluan kiittää meidän ministereitämme ja valtiojohtoamme hyvästä valmistelusta sekä koko

yli puoluerajojen on hyvä että meidän ulko ja turvallisuuspolitiikastamme vallitsee yksimielisyys

arvoisa rouva puhemies suomen tekemä turvallisuussektorin koulutusyhteistyö irakissa

sain kuulla republikaanien presidenttiehdokkaita ja myös hillary clintonia välillä kuulin jotain joka miellyttää ja välillä jotain joka miellytti vähemmän sekä että edustaja heinäluoma sekä että ruton ja koleran välillä on välillä vaikea valita edustaja heinäluoma yhdysvallat on kuitenkin sitoutunut taistelemaan radikaalia islamismia vastaan mutta usea henkilö esitti huolensa siitä ymmärretäänkö euroopassa turvata meidän rajamme ja myös islamismin kulttuurinen pohja johon eivät sotilaalliset toimet tehoa länsi voitti kylmän sodan osaltaan koska ronald reaganin ja thatcherin kaltaiset yhdysvaltain ja euroopan rohkeat ja vahvat johtajat pitivät länsimaiden demokratiaa ihmisoikeuksia ja markkinataloutta ylivertaisina verrattuna kaikkiin muihin järjestelmiin joita ihmiskunta on historiansa aikana

irakissa kouluttamat peshmerga joukot käärmeellä on monta päätä ja isis on vain yksi niistä kun yhden pään katkaisee toinen nousee tilalle ja siksi länsi ei viime kädessä voita sotilaallisella voimalla vaikka sitäkin tarvitaan vaan koska me rakastamme elämää vapautta ja hyvyyttä pahuuden käsinä toimiva kuoleman kultti kuten yksi presidenttiehdokkaista mielestäni osuvasti isisiä kuvasi ei voi voittaa ei saa voittaa eikä koskaan voita meitä vihollinen on nimettävä ja tunnistettava radikaali islamismi häviää länsimaille jos teemme siinä vahvaa yhteistyötä siksi kysyin arvoisalta ulkoministeri soinilta miten suomi pyrkii tehostamaan omalta osaltaan yhteistyötä nimenomaan transatlanttisilla ilokseni kuulin että suomella hallituksella siihen tahtoa on myös sotilaallisesti liittoutumattomana maana tosiasia kuitenkin on että isisin kaltaista pahuutta ei voida voittaa ilman hyvin laajaa koalitiota johon länsimaiden lisäksi tarvitaan myös maltillisia islamilaisia maita tässä tässä uskon edustaja heinäluoma jos maltatte kuunnella että suomella on oma erittäin tärkeä roolinsa arvostettuna sotilaallisesti liittoutumattomana maana joka voi toimia eri osapuolien välittäjänä tarvittaessa tämän olemme voineet ilolla panna merkille suomen eu jäsenyyden kautta kun olemme olleet tekemisissä sitten kahdenvälisesti venäjän kanssa ja toimineet myös tarvittaessa välittäjänä venäjän ja eun välillä samaa henkeä tarvitaan tässä terrorismin vastaisessa taistelussa

arvoisa puhemies syyskuun yhdennentoista päivän kaksituhattayksi terrori iskut new yorkissa ja washingtonissa saivat yhdysvaltain johdon toteamaan maan olevan sodassa yhdysvaltain turvallisuuden järkkyminen käynnisti mittavat toimet syyllisten kiinnisaamiseksi ja tuhoamiseksi tätä liittovaltion turvallisuusviranomaisten ja asevoimien toimintaa alettiin kutsua terrorismin vastaiseksi sodaksi terrorismin vastaisesta sodasta tuli käsite jota alettiin eri puolilla maailmaa käyttää konflikteissa silloin kun vallassa olevat halusivat käyttää poikkeuksellisia menetelmiä valtion vakautta häiritsevien väkivaltaisten ryhmittymien torjuntaan terrorismin vastaisen sodan käsitteestä tuli kätevä silloin kun haluttiin pysäyttää voimistuva oppositio tai hallituksen vastainen demokratialiike terrorismin vastaisesta sodasta tuli hyödyllinen perustelu silloin kun haluttiin pitää vankeudessa vuosikausia ilman reilua oikeudenkäyntiä kuten guantanamossa pariisin viime marraskuun terrori iskujen järkyttämänä ranskan valtionjohto totesi maan olevan sodassa konkreettisesti tämä näkyi merkittävästi kohotettuna valmiustilana jonka johdosta kansalaisten arkipäivä muuttui dramaattisesti useiden päivien ajaksi oli selvää että pariisiin kohdistunut röyhkeä ja mittava terrori isku koettiin euroopassa myös koko maanosaamme ja kulttuuriimme kohdistuneeksi iskuksi valmiuksia korotettiin muuallakin viranomaisten panostuksia turvallisuuteen ja tiedonhankintaan lisättiin turvatarkastuksista tuli arkipäivää kohteissa joihin kokoontuu suuri määrä ihmisiä konepistoolia näkyvästi kantavat viranomaiset poliisit sotilaat ilmestyivät katukuvaan läntisen keski euroopan isoissa kaupungeissa kirkkoonkin mennään konepistoolin vieritse meidän kaikkien turvallisuus on järkkynyt isilin takia siksi varsin luontevaa että euroopan maat yhdessä osallistuvat terroristijärjestön toiminnan rajaamiseen pysäyttämiseen ja on historiallisesti merkitystä ja euroopan unionin identiteetin kannalta merkitystä sillä että ranska on nyt tulkinnut oman tilanteensa terrori iskun kohteena olevan riittävä peruste sille että maa on avunpyynnössään vedonnut lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeeseen osallistuessaan koulutusyhteistyöhön suomalaiset sotilaat eivät osallistu taistelutoimintaan suomi ei ole sodassa eikä käy terrorismin vastaista sotaa me osallistumme terrorismin vastaiseen toimintaan antamalla omaa asiantuntemustamme sotilaskoulutukseen joka tähtää terroristijärjestö isilin pysäyttämiseen ja pidemmän päälle olojen vakauttamiseen irakissa arvoisa puhemies vaikka emme ole sodassa on selvää että isil valitsee itse millä tavalla se tulkitsee suomen roolin osana irakin nykyisen hallituksen turvallisuustoimintaa olisi harhaanjohtavaa väittää ettei lisääntyvä aktiivisuutemme isilin vastaisessa toiminnassa vaikuta terroristijärjestön kiinnostukseen meitä kohtaan mahdollisena iskun kohteena sattumaa että ranska ja pariisi oli iskun kohde tämän tietäen me tietysti tavoittelemme sitä että isilin kyky yllättää meidät heikkenee ja uhka sitä kautta pienenee arvoisa puhemies irakin turvallisuustilanne on vaikea syistä joiden taustalla on epäonnistuminen oikeusvaltion ja demokratian juurruttamisessa diktaattori saddam husseinin jälkeisenä aikana isilin nousun taustalla on poliittis uskonnollisten ryhmien välinen epäluottamus ja siitä johtuva valtiorakenteiden kehittymättömyys joillekin ryhmille ääri islamismi on tässä tilanteessa tarjonnut ainoan toivon järjestäytyneestä valtiosta tästä syystä tarvitaan isilin sotilaallisen pysäyttämisen ohella mittavia ja kansainvälisiä ponnistuksia sen eteen että valtiorakenteet voisivat niin että ne eri väestöryhmien parissa koettaisiin oikeudenmukaisuutta vahvistavina tähän päämäärään eivät riitä kansainvälisen yhteisön sotilaalliset ponnistelut sen ohella tarvitaan mittavia panostuksia kansainväliseen kehitysyhteistyöhön yhteiskunnallisten instituutioiden kehittämiseksi kestävälle tasolle terrorismin vastaisen sodan rinnalle arvoisa puhemies tarvitaan kansainvälisen yhteisön ponnisteluja terrorismin vastaisen rauhan synnyttämiseksi terrorismin vastainen rauha olkoon päämäärämme

edustaja heinäluoma on kyllä tuossa analyysissään siinä oikeassa että euroopan unionin turvallisuusulottuvuus tämän päätöksenteon myötä jota kokonaisuutta nyt käsittelemme selkeytyy ja vahvistuu kyllähän se lisää selvästi sitä ajattelua ja turvallisuudentunnetta että mekin voimme tarvittaessa saada apua jos sellainen tilanne eteen tulee mutta menen kuitenkin tähän irakin operaatioon silloin kun ensimmäistä päätöstä tehtiin tästä suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön viidelläkymmenellä sotilaalla käytiin aika syvää keskustelua riskeistä koulutustehtäviin lähtevien sotilaiden kohdalla kuin sitten myös mahdollisista terrori iskuista tai terroriuhan kasvusta niiden maiden kohdalla jotka tähän operaatioon osallistuvat on tietysti selvää että tämä uusi laajennettu päätös ei ole näitä riskejä vähentämässä erityisesti

tämä tulisi huomioida nyt kun tätä sisäisen turvallisuuden selontekoa valmistellaan ja tuodaan se tänä keväänä vielä eduskunnan käsittelyyn olen huolestunut siitä että ne kehykset jotka tällä hetkellä ovat hallituksen hyväksymät tarkoittavat käytännössä sitä että esimerkiksi poliisista vähenee kahdeksansataa poliisimiestä vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä samoin rajavartiolaitoksen osalta meillä on suuria huolia joten tämä täytyy ottaa myös huomioon kun näitä resursseja käsitellään

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty tänään hyvää keskustelua ja niin kuin edustaja heinäluoma tuossa aikaisemmin totesi ulko ja turvallisuuspoliittisen keskustelun voi sanoa uusi ydin on löytynyt tänään ilahduttavaa on se että tämä näkemys jaetaan salin oikealla ja vasemmalla reunalla valitettavaa on että vasemmistoliiton osalta jäi pikkuisen korkki auki tästä heidän näkemyksestään se että euroopassa on aktivoitu keskinäisen avunannon lauseke ja ranskan viisas diplomaattinen veto ovat ajaneet nyt siihen että euroopassa ulkoisen turvallisuuden keskustelu käy ja se rakentuu vahvasti eurooppalaisen turvallisuuden näkökulmaan olisin kysynyt ministereiltä jotka valitettavasti juuri poistuivat olisiko tämä artikla neljäkymmentäkaksi piste seitsemän nyt syytä ottaa vähän vakavammin myös ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon rakentamisen yhteydessä minkätyyppisen uuden näkökulman eurooppalaisen puolustuksen yhteisen vastuun keskinäisen avunannon alueelle tämä tämä tilanne antaa uskoakseni hyvinkin toisenlaisen kuvan kuin kuva ennen viime marraskuuta

jo aikaisemmin rahoista millä budjettivarauksella hallitus kansallista kriisinhallintaa jatkossa aikoo suunnitella toivottavasti tähän saamme vastauksen selonteon käsittelyvaiheessa valiokunnassa ja viimeistään siinä vaiheessa kun asia uudelleen saliin saapuu olisi toivottavaa että samassa yhteydessä eduskunnalle annettaisiin laajempi selvitys kansainvälisen kriisinhallinnan kokonaisuudesta nyt tällä hetkellä näitä kriisinhallinnan kokonaisuuksia tehdään paloittain nyt erbil ja kevään aikana libanon

kolme näkökohtaa ensinnäkin se yksimielisyys mikä täällä on vallinnut koskee tarkasti ottaen osallistumista erbil se on tietysti myönteinen juttu en muista että näin laajaa ja selvää tukea tämmöiseen olisi aiemmin tullut näin varauksetonta ja vahvaa sille on oma selityksensä kyllä tämä näkökulma että euroopan unioni nyt näyttäytyy meille erityisen selvänä turvallisuusyhteisönä on erittäin tärkeä näkökohta tämmöisenä maailmanaikana eu ei ole sotilasliitto se ei ole semmoiseksi tarkoitettukaan eikä se semmoiseksi ainakaan kovin lyhyellä tähtäyksellä se on turvallisuusyhteisö myös meidän kannaltamme katsoen kahdessa mielessä ensinnäkin eulla on ne värkit joilla voidaan voidaan rakentaa laajaa turvallisuutta sillä on käsissään rauhan rakentamiseen monet tekijät on on tämä kriisinhallintaosaaminen kehityspolitiikka rauhanvälitys rauhanvälitys humanitaarinen apu ja näitten yhteensovittaminen siitä minun mielestäni tulee tämä rauhan rakentamisen voima joka eulla on suhteessa kaikkeen muuhun sitten kolmas asia on tämä avunanto keskinäinen avunanto pykälä ranskan avunpyyntöhän oli testi ja se osoitti että tämä kahdenkeskinen pykälä toimii minä pidän selvänä edustaja kari kysyi onko tämä esillä pitää olla esillä erittäin vahvana juonteena hallituksella pitää olla siihen kannanottoja mutta täällä ei ole vielä voitu keskustella siitä tärkeästä detaljista millä tavalla kuinka tarkoin ja miten rajaten me otamme kantaa omien puolustusvoimiemme osallistumiseen rajojemme ulkopuolella sotilaallisiin operaatioihin siis muihin kuin kriisinhallintaoperaatioihin se on iso kysymys se pitää keskustella läpi

arvoisa puhemies itsekin pidän hyvin tärkeänä että tässä utp selonteossa sitten syvällisesti pohditaan tätä eun yhteisen ulko ja kehitystä ja näitä artikloita keskinäisen avunannon lauseketta neljäkymmentäkaksi piste seitsemän ja yhteisvastuulauseketta artikla

ja sitten vielä siinäkin kulmassa että huomioidaan nämä ison britannian ratkaisut se tietysti voidaan huomioida jos selonteko ajoittuu vasta tuon ison britannian kansanäänestyksen jälkeen tai sitten eduskunnan vastauksessa mietinnössä voidaan sitä asiaa arvioida mutta sillä on iso merkitys kuitenkin tässä kokonaisuudessa joka tapauksessa niin että se täytyy huomioida täällä on arvoisa puhemies myös keskusteltu näistä kriisihallinnan resursseista ja hallituskauden alkumetreillä näytti siltä että ne jäävät aika pieniksi nyt kun tässä on jonkun aikaa eletty niin alkaa kuitenkin näyttää siltä että hallitus sittenkin reagoi

vaikea arvioida mikä se tarve minäkin vuonna on sehän riippuu siitä miten tilanteet kehittyvät eli tilanteen mukaan hallitus on menossa ja se on hyvä totta kai näitä voidaan sitten lisäbudjeteissakin ratkoa tarpeen mukaan arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokuntaan tämä nyt on lähdössä mietintöä varten ja puville puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten puolustusvaliokunnan on on varmasti hyvä ennen muuta perehtyä näihin riskeihin ja turvallisuuteen kiinnitin huomiota siihen että ministeri ääneenkin sanoi että tässä uudessa lohkossa osallistumisen riskitaso voi olla korkeampi kuin tässä vanhassa kun mennään enemmän sinne kenttäolosuhteisiin tämä on kyllä syytä käydä huolellisesti läpi uav puolestaan on kyllä varautunut siihen tähän työhön lähdetään pian ulkoasiainvaliokunnan puolesta tämä mietintö voisi valmistua näillä näkymin huhtikuun alkupuolella ellei yllätyksiä matkalla tule

arvoisa puhemies täällä on monessa puheenvuorossa todettu eduskunnan harvinainen yksimielisyys tämän asian kohdalla ja on tietysti ilo tässä hengessä olla tätä käsittelemässä osittainhan se varmasti johtuu siitä mihin edustaja kääriäinen aiemmassa puheenvuorossaan viittasi että tässä tuo raaka julma vastenmielinen vihollinen yhdistää paitsi eduskuntapuolueet myös hyvin laajan joukon eri maita yhteiseen yhteiseen taisteluun isiliä vastaan mutta samalla on kuitenkin muistettava se että pelkästään sotimalla ei tätä terrorismipesäkettä pystytä poistamaan tuolla kriisialueilla tarvitaan myös niitä pehmeämpiä keinoja sen lisäksi mitä nyt ollaan ollaan päättämässä kehitysyhteistyötä ja humanitääristä apua rauhanrakentamista siellä tarvitaan toivon mukaan myös sitä siviilikriisinhallintaoperaatiota jälleenrakentamista

myös tätä puolta sivuta koska selonteossakin mainitaan että suomi on yhdessä ruotsin kanssa nostanut euroopan unionin keskusteluissa esille sen että tulisi selvittää mahdollisuudet lisätä oikeusvaltiosektorin tukemista irakissa mukaan lukien mahdollisuuksia euroopan unionin

toivon että saamme vielä tämän vaalikauden aikana mahdollisuuden käsitellä myös myös tätä että asiat kehittyisivät niin hyvin mutta nyt on tietenkin tärkeää että panostamme tähän operaatioon sillä panoksella mikä mikä suomelle on mahdollista
arvoisa puhemies tässä edustaja räsäsen huomiot on varmasti syytä ottaa huomioon ja myös tuossa pidemmän tähtäimen rauhanrakentamisessa no siellä on tilanne päällä ja varsinkin lasten tilanne on hyvin heikko noilla kriisialueilla mutta pidemmällä tähtäimellä voisi myös olla järkevää pohtia nuorten sitoutumista näihin rauhanprosesseihin näillä alueilla on paljon vihaisia nuoria varsinkin miehiä ja jos tätä joukkoa ei saada rauhan tuulten taakse keskustelemaan näistä asioista rakentamaan omia kotiseutujaan niin voi olla vaikeata saada pitkän tähtäimen kestäviä ratkaisuja aikaiseksi puhemies varsinaisesti pyysin vielä puheenvuoron sanoakseni sen että että nuo mihin edustaja heinäluoma kiinnitti huomiota tämä eu tason kannanmuodostus ja ja artiklojen testaaminen olivat oleellisia näkökohtia ja ulkoasiainvaliokunnan täytyy nyt pohtia sitten minkä verran painoa annetaan mietinnössä tälle puolelle itse näkisin valiokunnan puheenjohtajana järkevänä että ainakin jonkin verran tuossa mietinnössä tätäkin pohdintaa käytäisiin kieltämättä omaankin korvaan vähän särähti tuo vasemmistoliiton arhinmäen jonkin sortin irtautuminen tästä se täytyy nyt varmasti valiokunnassa keskustella sitten että että mikä linja tässä otetaan tietysti arvokastahan sekin olisi jos tästä syntyisi yksimielinen mietintö kun täällä tämän keskustelun henki on kuitenkin ollut aika lailla samansuuntainen

puhemies vielä edustaja räsänenkin ehti tuosta lähteä mutta olisin kyllä tukenut tätä edustaja räsäsen näkemystä siitä että että myös humanitäärinen ja oikeussektorin työ pystyttäisiin liittämään selkeämmin tämänkin tyyppisiin operaatioihin sen lisäksi että tässä puhutaan nyt sotilaallisesta kriisinhallintatyöstä ja terrorismin vastaisesta sodasta haluan vielä muistuttaa edustaja kantolan hyvästä toteamuksesta terrorismin vastaisesta rauhantyöstä ja se rauhantyö on muutakin kuin sotilaallista apua sotilaallista toimintaa jolle myös sinänsä on kyllä asialliset perusteet sodat eivät vain sotimalla lopu vaan laajemmalla ja syvemmällä tukemisella yhteiskunnan rakentamisella